päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla

tämän kyselytunnin aloittaa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja torsti olkaapa hyvä

arvoisa puhemies kysymme tänään ammatillisesta koulutuksesta jokainen viisitoista vuotias kuuluu kouluun ja jokaisen aikuisen pitää lähtökohtaisesti elää omalla työllään siksi sellainen peruskoulutus jolla voi työllistyä on tarjottava kaikille nuorille tämän ajan peruskoulutus on toinen aste puolet suomalaisista nuorista suorittaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa siis puolet juuri nyt meille tulee hätähuutoja opettajilta vanhemmilta ja nuorilta opiskelijat ihmettelevät kotona kun heillä ei ole riittävästi opetusta vaikuttaa siltä että meillä on käsillä vakava tilanne ja kouluvuosi on vasta alkanut siksi on kysyttävä ministeriltä mitä tehdään nyt heti ehdottaisin että ministeriössä kiireellisesti arvioidaan tilanne kutsukaa kokoon jonkinlainen kriisikokous vaikka heti lokakuun aikana kysynkin oletteko valmis raivaamaan tälle kriisikokoukselle kalenteristanne tilaa jotta ammatillinen koulutus saadaan

arvoisa puhemies uskon että tässä salissa jokainen kansanedustaja jakaa sen kuvaamanne tavoitetilan siitä että aivan jokaiselle nuorelle pitää avautua koulutuksen kautta näköaloja ja että jokaisella nuorella on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen myöskin ammatilliseen koulutukseen

asiat saadaan kuntoon siihen toimeen on jo ryhdytty ja meillä itse asiassa on hyvinkin tiivis yhteydenpito ammatillisen koulutuksen kentän kanssa ja myöskin olleita ja tulevia

edustaja torsti jatkaa
arvoisa puhemies ministerille kiitos vastauksesta aiemmin viikolla sanoitte a studiossa että työelämä kaipaa ja janoaa osaajia juuri näinhän se on nimenomaan osaajia mutta ei nuoria joilla ei ole vielä tarpeellisia taitoja meihin on on ollut yhteydessä myös työnantajia hiljattain yksi esimerkiksi ihmetteli miten hän voi auttaa nuorta jolla ei ole riittävää osaamista miten voi alkaa vastuullisesti hitsata vaikkapa ydinvoimalan putkia jos ei ole saanut riittävää peruskoulutusta onko työpaikan tehtävä vastata perusasioista

jotta oikeasti saisimme tämän ammatillisen koulutuksen kuntoon tänä kouluvuonna

arvoisa puhemies on erittäin tärkeätä ja myöskin korostuu tässä uudessa ammatillisessa lainsäädännössä että ammatillinen koulutus vastaa myöskin työelämän tarpeisiin että se on työelämälähtöistä myöskin nuorten kohdalla jotka ovat peruskoulun päättäneet on monesti havaittu ja myöskin esimerkiksi keski euroopasta tiedämme hyviä esimerkkejä että voi olla nuorisotyöttömyyttä torjuvaa ja motivaatiota lisäävää mikäli pääsee kokeilemaan niitä taitoja käytännössä ja pääsee sinne työpaikalle oppimaan mutta se ei voi tietenkään tapahtua hallitsemattomasti vaan suunnitellusti niin että jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma jossa arvioidaan myöskin se ympäristö missä oppimista tapahtuu eli peräänkuulutan sitä että

mahdollisuuksia harjoitella käytännössä työelämässä sitä mieltä olen tässä myöskin että kriisin lietsomista ja kriisikokousten kutsumista tehokkaampi ratkaisu on se että pyritään laittamaan nämä asiat kuntoon asiallisella yhteistyöllä

ole ketään joka kouluttaa voisiko tehdä jotain mentorijärjestelmää tähän avuksi eli kyllä hallitus on tunnistanut tämän ja pyrkii ratkaisemaan näitä
myös perussuomalaisten eduskuntaryhmällä oli tähän teemaan varsinainen kysymys otetaan se tässä vaiheessa edustaja elomaa
arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformi on on ollut tämän vuosituhannen merkittävin koulutukseen vaikuttava uudistus monet alan asiantuntijat varoittelivat valmisteluvaiheessa siihen liittyvistä riskeistä ja osa on valitettavasti realisoitunut uudistuksen alkutaival onkin ollut raskas ja toiminta on paikoin sekavaa mikä heijastuu suoraan nuorten kouluarkeen myös lähiopetuksen määrää on säästösyistä vähennetty tuntuvasti jo ennen uudistusta monien lukujärjestys on tyhjää täynnä vaikka motivaatiota opiskeluihin löytyisikin eikä ohjausta ole aina riittävästi saatavilla juuri lähiopetusta ja ja tukea kaivattaisiin lisää monilta vanhemmilta ja opettajiltakin on tullut useita huolestuneita yhteydenottoja asiasta kysynkin ministeri grahn laasoselta miten uudistuksen yhteydessä on onnistuttu turvaamaan opiskelijoille riittävä tuki opintojen etenemisen varmistamiseksi sekä lähiopetus keskeisten työelämän edellyttämien taitojen omaksumiseksi ja vielä vaikeuttaako resurssipula tällä hetkellä merkittävästi uudistuksen onnistunutta toteuttamista

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen ongelmat joita kuvasitte ovat olleet olemassa jo pidempään ja se on itse asiassa se syy minkä takia ammatillisen koulutuksen uudistus tarvittiin että voidaan ratkaista niitä ongelmia uusi lainsäädäntö on on ollut voimassa nyt muutaman kuukauden ja nyt on keskityttävä siihen että saadaan sen tuomat uudet välineet käyttöön laajasti ammatillisen koulutuksen kentällä niin järjestäjät eli oppilaitosten johto kuin myöskin myöskin opettajat ovat sitä mieltä että tässä reformissa on sellaisia elementtejä joilla pystytään ratkomaan niitä pitkään riivanneita ongelmia joista muun muassa opetuksen väheneminen on ollut yksi kun katsoo ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä siellä kuudennessakymmenennessäensimmäisessä pykälässä todetaan yksiselitteisesti että opiskelijalla on oikeus opetukseen opiskelijalla on oikeus myöskin opinto ohjaukseen ja erityiseen tukeen joka määritellään hänelle hänen henkilökohtaisen suunnitelmansa pohjalta nämä prosessit pitää nyt saada kuntoon ja hallitus on myöskin varannut tähän työhön merkittävän toimeenpanorahoituksen jota nyt koko ajan tässä viemme ministeriön voimin eteenpäin erittäin vahvassa

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen on tarkoitus varmistaa että meiltä löytyy osaavia tekijöitä työelämän tarpeisiin monilla aloilla on pulaa ammattiosaajista myös varsinais suomessa ja tämä rajoittaa osaltaan myös talouskasvua hallituksen suunnalta on mainostettu ulkomaisen työvoiman ratkovan yritysten työvoimapulan ja perusteltu tällä maahanmuuton lisäämistä samalla aikaa suomessa on työttöminä paljon loistavia nuoria ja hyviä tekijöitä jotka voisivat koulutuksen kautta kantaa oman kortensa kekoon ja helpottaa vallitsevaa työvoimapulaa arvoisa puhemies kysyn ministeri grahn laasoselta mitä konkreettisia toimia hallitus aikoo tehdä suomalaisten nuorten ja työttömien kouluttamisen ja tätä kautta työllistymisen edistämiseksi

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan erittäin hyvin huomioon nyt se tosiasia että ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat hyvin erilaisia siellä on paljon peruskoulun päättäneitä nuoria jotka tarvitsevat paljon enemmän huomiota aikuisen läsnäoloa myöskin sitä henkilökohtaista suunnitelmaa jossa määritellään tuen tarpeet ja niin edelleen mutta sen ohella ammatillisen koulutuksen pitää myöskin palvella työelämässä jo olevia henkilöitä joilla on esimerkiksi tarvetta päivittää nopeastikin omaa osaamistaan pystyä palvelemaan myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä antamaan niitä eväitä sitä osaamista jolla pääsee takaisin työelämän syrjään kiinni ammatillisessa koulutuksessa opiskelee myöskin paljon maahanmuuttajia joille pitää pystyä rakentamaan samanaikaisesti kotoutumisen polku ja kielten oppimisen mahdollisuuksia jotta se polku suomalaiseen työelämään voisi avautua uuden reformin vahvuudet tässä saa listata liittyvät juuri nimenomaan siihen että siellä pystytään rakentamaan tehokas polku juuri kyseiselle opiskelijalle ottaen huomioon tausta ja myös aiempi osaaminen tätä prosessia tätä henkilökohtaistamista nyt viedään eteenpäin koulutuksenjärjestäjien kanssa

puhemies joka toinen nuori hakeutuu ammattikouluun ysiluokan jälkeen ammatillisessa koulutuksessa onkin kyse hyvin tärkeästä tulevaisuusinvestoinnista sekä yksittäisen nuoren että koko suomen tulevaisuuden kannalta sillä peruskoulupohjalle jäävistä alle puolet vain neljäkymmentä prosenttia on töissä onkin aika kestämätön tilanne että ammattikoulutuksen reformia on jouduttu tekemään aivan liian niukoiksi nipistetyillä rahoilla hallituksessa olette leikanneet siitä kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa suuri osa oppimisesta tapahtuu reformin myötä nyt työpaikoilla tätä varten tarvitaan ohjausta silti joka neljäs opiskelija ole saanut ohjausta tarpeeksi osaaminen ei synny myöskään pelkästään harjoittelulla opetustakin tarvitaan oajn mukaan kuitenkin opetuksen määrä on laskenut kuusitoista viiva kahdeksantoista prosenttia uudistuksenne myötä arvoisa ministeri turvaako ammatillisen koulutuksen uudistus koulutuksenjärjestäjälle sellaiset resurssit joilla oikeasti voidaan taata jokaiselle nuorelle sellainen ammattitaito millä oikeasti oikeasti pärjää työmarkkinoilla ja millä suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa

arvoisa puhemies suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen käytetään merkittävästi resursseja yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa ensi vuoden budjetin mukaan sillä resurssilla meidän yhteinen tehtävämme on varmistaa se että jokainen nuori saa mahdollisuuden ja saa tosiasiallisen polun ammattiin ja ja työelämään tietysti nyt tähän toimeenpanovaiheeseen meidän täytyy kaikin konstein ja keinoin keskittyä samoin hallitus on myöskin lisännyt määrärahoja nyt viimeisimmissä budjeteissaan ja lisäbudjetissa siihen että että voidaan vastata myöskin työelämän osaajapulaan nopeilla ratkaisuilla muuntokouluttamalla jo työelämässä olevia ammattilaisia

voidaan todeta että koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on tämän hallituskauden aikana vähentynyt mikä on todella merkittävä asia koko suomen yhteiskunnan

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen lakiin jäi eduskuntakäsittelyssä vakavia valuvikoja me äänestimme tästä lakikokonaisuudesta sosiaalidemokraattien johdolla esitettiin muun muassa tätä rahoitustason korjaamista myöskin lähiopetuksen ja ohjauksen varmistamista ja vahvistamista mikä nyt on osoittautunut täysin oikeaksi kipupisteeksi

arvoisa ministeri korkea aika että otatte tosissanne myöskin lainsäädännölliset korjaustoimenpiteet toimitteko näin

arvoisa puhemies menneistä asioista sen verran pakko todeta tähän entiselle opetusministerille että tehty reformi on parempi kuin ei reformia ollenkaan edellisellä kaudella tehtiin uudistusta ammatilliseen koulutukseen mutta se jäi tekemättä ja ministeri äänesti omaa esitystään vastaan samoin tämä hallitus peri

jatkakaa olkaa hyvä no niin
paljon välihuutoja mutta yritän siitä huolimatta jatkaa ja todeta sen että edellisellä hallituskaudella jäi reformi tekemättä uudistukset tekemättä samoin kuin viime hallituskaudelta perinnöksi ne leikkaukset joista puheenjohtaja edustaja rinne vielä tällä kaudella totesitte että olisitte tehneet suurempina

kun nyt hallituksella on elinpäiviä jäljellä enää puoli vuotta niin olettaisi että hallituksen ministerit alkaisivat ottaa vastuuta itse omasta tekemisestään eikä enää käytäisi keskustelua siitä mitä kuusi vuotta tai viisi vuotta sitten eduskunnan pöytäkirjoissa lukee koska teillä on nyt ollut kolme ja puoli vuotta kaikki valta suomessa järjestää myös ammatillista koulutusta tosiasia joka järkyttää nuoria ja nuorten vanhempia on että erittäin paljon tulee tilanteita vastaan joissa nuorille ei ole mitään opetusta heille sanotaan että menkää kotiin ja tehkää nettiopiskelua tämä ei voi olla oikein nuorille joiden pitäisi olla tulevaisuuden työelämän tekijöitä kysynkin uudelleen kun ette ole vielä vastannut oletteko valmis kutsumaan koolle kokouksen jossa katsottaisiin mitä muutoksia tarvitaan tai mitä resursseja tarvitaan että asia olisi

arvoisa puhemies tähän on todettava se että tällä hallituskaudella nimenomaan on tehty on tehty itse asiassa kahteen vuosikymmeneen suurin koulutusuudistus ammatillisen koulutuksen reformi jota nyt toimeenpannaan hallitus on varannut hyvin toteutettuun huolellisesti valmisteltuun virkamiesten tekemään aivan erinomaiseen työhön myöskin toimeenpanoresurssit noin kuusikymmentä miljoonaa euroa kaikkiaan ja niitä nyt viedään eteenpäin itse asiassa täytyy sanoa että olen aivan samaa mieltä edustaja gustafssonin kanssa siitä että ammatillisen koulutuksen arvostuksesta meidän pitää pitää kiinni meidän pitää pitää huolta siitä että se on vetovoimainen vaihtoehto myöskin tulevaisuudessa ja siihen voimme myöskin vaikuttaa täällä eduskunnassa käytävän keskustelun sävyn

sillä suomi tarvitsee jatkossakin ammattiosaajia paljon puhutun työvoimapulan paikkaamista on nimenomaan kouluttaa suomalaisia niihin ammatteihin joissa heillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä tulevaisuudessa näin voittaisivat sekä yritykset yksilöt että yhteiskunta yrityksemme saisivat osaavaa työvoimaa suomalaiset työtä ja yhteiskunta lisää verotuloja arvoisa puhemies ammatillisessa koulutuksessa on kuitenkin vakavia pullonkauloja jotka vaikuttavat erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ongelmia esiintyy muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa ja opiskelijahuollossa ja myös lähiopetuksen puute heikentää tilannetta opintojen keskeytyessä moni nuori voikin syrjäytyä yhteiskunnasta ja tähän tulee tarttua pikaisesti arvoisa puhemies kysyn hallitukselta mitä konkreettista se aikoo tehdä varmistaakseen että myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat ammatin ja pääsevät mukaan

arvoisa puhemies ehkä yksi tärkeimmistä tai voi sanoa että tärkein motiivi sille että ammatillista koulutusta lähdettiin uudistamaan liittyy nimenomaan syrjäytyneiden nuorten tilanteeseen ja koulutuksen runsaaseen keskeyttämiseen tavoitteena on se että jokainen nuori suorittaisi ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen ja saisi toisen asteen tutkinnon ja pääsisi

niin pystytään ympäri vuoden ilman että täytyy seuraavaa hakua odottaa nappaamaan hänet mukaan ammatilliseen koulutukseen myöskin kesken vuoden tässä on pari samoin henkilökohtaiset polut joita joita jo kuvasin ja joista kerroin mahdollistavat sen että voidaan määritellä tuen tarvetta että jokaisella olisi aidot mahdollisuudet saada myöskin

ja nyt tällä hetkellä painotetaan erityisesti sivistysvaliokunnan jäseniä ja tässä vaiheessa sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle edustaja puumalalle lisäkysymys
arvoisa puhemies kyllähän koulutuksen merkitys ylipäätänsä syrjäytymisen ehkäisyssä on aivan keskeinen ja ikään kuin timanttina keihäänkärkenä on tietenkin ammatillinen koulutus toinen iso merkitys sillä on tietysti yritysten kannalta suomen tulevaisuuden nousun kannalta aivan keskeinen asia me valiokunnassa tällä hetkellä kuulemme juuri siitä miten tuo reformi aika tuore uudistus on lähtenyt käyntiin ehkä se huolestuttavin viesti sieltä on se että vähän sellaista eritahtisuutta on eri puolilla suomea osassa omaksuttu uusia toimintatapoja paljon ja osassa ollaan vielä vielä lähtötelineissä itse ehkä eniten kannan huolta siitä että tulee paljon viestiä vanhemmilta ja viestiä kouluilta että viikot eivät ole kovin kokonaisia että koulussa ollaan tiistaista torstaihin ja nyt ministeri ajattelen että tähän meidän täytyy löytää ratkaisu se ei ehkä ole enää sitä maailmaa että siellä koulunpenkillä istuttaisiin maanantaista perjantaihin mihin ehkä edustaja heinäluoma täällä viittasi mutta se on sitä että se viikko olisi kokonainen sitä voidaan tehdä yhdessä yritysten kanssa oppisopimuskoulutusta hyödyntäen yhdessä erilaisissa yrityspajoissa siellä koulun sisällä ministeri oletteko samaa mieltä että tähän meidän täytyy etsiä yhdessä ratkaisu että viikot

arvoisa puhemies en voisi olla enempää samaa mieltä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan kanssa tässä asiassa ja sen tyyppiset esimerkkitapaukset ovat karmeita joissa sanotaan että on kolmipäiväisiä työviikkoja ammattiin opiskelevilla tai että että siellä on kolmetuntisia opiskelupäiviä näin ei voi olla ja tämä viesti meidän täytyy nyt saada myöskin läpi sinne järjestäjäkenttään joka on myöskin aika moninainen meillä on kaikkiaan noin satakuusikymmentä koulutuksenjärjestäjää ja on aivan totta että osa koulutuksenjärjestäjistä on hyvin pitkällä toteuttaa sellaista maailman mittakaavassa

rouva puhemies ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät haasteet ovat ilmeisiä niin kuin salissakin kuulluista puheenvuoroista voidaan nähdä me olemme varmaan kaikki saaneet niitä viestejä ja lukeneet myöskin paljon artikkeleita mediasta ja meidän vastuullamme on tietenkin nostaa tämä huoli esiin ja pitää siitä ääntä myöskin tässä salissa se ei tarkoita sitä etteikö myöskin valtakunnallisesti olisi onnistuneita reformeja hyviä polkuja mutta senkin takia ajattelen että joku tämmöinen kriisikokouksen tyyppinen asetelma olisi hyvä koska myöskään tämänhetkinen tulehtunut keskustelu ei ole kauhean voimauttavaa myöskään niille jotka tällä hetkellä jo tekevät sitä hyvää työtä sillä tavalla tilanteen pysäyttäminen kaikkien yhteen kokoaminen on tärkeää meillä on valtavan tärkeät asiat käsillä näiden nuorten tulevaisuus ja ehkä tässä keskustelussa on tärkeää muistaa ennen kaikkea että me puhumme näistä nuorista ja haluaisinkin kysyä ministeriltä mitä te sanotte sille nuorelle joka tällä hetkellä jossain päin suomea kipuilee sen tilanteen kanssa että ei ole lähiopetusta ei ole riittävää tukea on hukassa eri tavoin niitten omien opintojen kanssa tai tuntuu että kapasiteetti ei riitä miten me autamme häntä tänään tässä ja nyt

arvoisa puhemies hallitus on varannut noin kuudenkymmenen miljoonan euron resurssin jolla pyritään saamaan tätä tilannetta kuntoon eli se on tähän toimeenpanon tukeen kohdennettu merkittävä resurssi enkä ainakaan omana aikanani ole tavannut että missään opetusalan reformissa olisi ollut yhtä suurta panostusta käytössä siihen toimeenpanon tukeen sitten tähän kokoontumiseen tai muuhun meillä on säännöllisesti koolla ammatillisen koulutuksen kenttää siis koko järjestäjäkenttää ja ja sitten erilaisissa kokoonpanoissa se on meidän päivittäistä tavanomaista toimintaamme ja niin sen pitää ollakin ei yksi kokous tätä ratkaise vaan ne kaikki kokoukset joissa nyt pyritään saamaan ne asiat kuntoon ja ennen kaikkea pitää tukea sitä paikallista työtä

puhemies huolestuttavat viestit ammatillisen koulutuksen kentältä on otettava vakavasti ja niihin on reagoitava mutta kuitenkin samanaikaisesti on muistettava että amisbarometrin mukaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat ovat pääasiallisesti erittäin tyytyväisiä opiskeluunsa toki huolta on taloudellisista kysymyksistä ja lähiopetuksen määrästä kysyn kun olette puhunut ministeri tästä toimeenpanosta onko toimeenpanon painopisteeksi luvassa johtamisjärjestelmien kehittämiseen satsausta ja myös vapaan sivistystyön mahdollisuuksien syvempää käyttämistä erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten

arvoisa puhemies kiitos kun nostitte edustaja kivelä esiin johtamisen merkityksen järjestäjillä siis oppilaitoksilla oppilaitosten johdolla on merkittävästi enemmän vastuuta tämän ammatillisen koulutuksen reformin myötä laittaa paikallisesti ne asiat kuntoon nimenomaan johdon koulutukseen ja johdon kanssa kommunikointiin meidän pitää panostaa jotta saadaan jokainen oppilaitos hyvälle viivalle tässä toteutuksessa edellisessä vastauksessani

arvoisa puhemies huolestuneita viestejä ammatillisen koulutuksen tilanteesta on tullut koko tämän vaalikauden ajan niin koulutuksenjärjestäjiltä kuin opettajilta ja opiskelijoilta itseltään olen kysynyt teiltä ministeri grahn laasonen moneen otteeseen mikä järki on tehdä iso lähes kahdensadan miljoonan leikkaus juuri ennen tällaisen ison ison reformin toimeenpanoa enkä ole kertaakaan vastausta tähän kysymykseen saanut mitään sellaista ei ollut viime vaalikaudella suunnitteilla vaan tämä on on ollut puhtaasti tämän hallituksen valinta eikä pitäisi olla mikään yllätys että henkilökohtaisten opintopolkujen rakentaminen lähiopetuksen määrän lisääminen tai reformin tavoitteiden toteuttaminen on haastavaa ja vaikeaa lähes mahdotonta tilanteessa jossa koulutuksenjärjestäjiltä on leikattu rahaa ja on on jouduttu vähentämään

arvoisa puhemies se on aivan totta että itse asiassa tämä rahoituskysymys ja valtiontalouden reunaehdot säästöt ovat eri asia kuin reformin toteuttaminen ja itse asiassa nämä menevät tässä keskustelussa vähän sekaisin myöskin julkisessa keskustelussa on ihan selvää että että se ammatillisen koulutuksen reformi olisi tarvittu kaikenlaisissa taloustilanteissa no se mistä tämä hallitus aloitti oli että meillä valtionvelka kasvoi ja jouduttiin taloudessa sopeuttamaan se oli kaikille silloin aivan päivänselvää ja siihen kaikki puolueet osallistuivat hallitusvastuussa ollessaan nyt tehtävämme tässä taloustilanteessa on varmistaa se että osaavaa työvoimaa on saatavilla että kaikille nuorille on koulutuspaikkoja ja yksi pilkku kahdeksan miljardia kaikkiaan suomi käyttää mikä on kansainvälisessä vertailussa erittäin vertailukelpoinen luku ja ja iso resurssi ammatilliseen koulutukseen mutta oleellinen se miten se raha käytetään ja kanavoituuko se oikein käymme tätä myöskin järjestäjien kanssa läpi kuinka paljon tästä resurssista menee esimerkiksi kiinteisiin kuluihin seiniin hallintoon hankkeisiin kun pitäisi tietysti priorisoida sitä opetusta

arvoisa puhemies moni nuori tarvitsee monipuolista ohjausta tukea oppilashuoltoa opiskelijahuoltoa pärjätäkseen opintojen kanssa ja me tiedämme että leikkaukset ovat olleet isoja

arvoisa puhemies erittäin tärkeä näkökulma on nimenomaan opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelijaterveydenhuolto ja sen järjestäminen niin että se tukee näiden henkilökohtaisten polkujen rakentumista ja siellä määrittyy jokaiselle mahdollisuus saada tukea opintoihin silloin kun sitä tarvitaan eilen oli mahdollisuus keskustella erinomaisten opettajien kanssa nimenomaan joustavan perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheesta ja kohdista joissa on nimenomaan kyse näistä nuorista joilla on erityisen tuen tarvetta meillä olisi edelleen parantamisen varaa siinä miten peruskoulua vahvistetaan niin että että jo siellä valmiudet olisivat paremmat ettei meillä esimerkiksi olisi tilannetta jossa yksitoista prosenttia peruskoulun päättäneistä ei ole saavuttanut sellaista monipuolista lukutaidon tasoa jota tarvitaan toisella asteella ja myöhemmin elämässä eli nämä nivelkohdat tulee hoitaa kuntoon ja myöskin se että kun saa erityistä tukea perusopetuksessa niin se voisi luotettavasti jatkua siellä toisella asteella

arvoisa puhemies ammatillinen koulutus on erittäin tärkeä osa koulutusjärjestelmäämme paitsi nuorten koulutuksena ensimmäiseen ammattiin myös täydennys ja uudelleenkoulutusväylänä on erittäin hyvä että käymme täällä keskustelua ammatillisesta koulutuksesta vaikka viime aikoina olemme kuulleet huolestuttavia viestejä on hyvä muistaa että viimeisen amisbarometrin mukaan kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia opiskelijoista on tyytyväisiä tai lähes tyytyväisiä opintojensa sujumiseen ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä työssäoppimista lisättiin ja luotiin uusi tapa suorittaa näyttöjä työpaikalla tätä kutsutaan koulutussopimukseksi omien havaintojeni perusteella on vielä tekemistä siinä että yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä tiivistyisi niin että molemmat tästä hyötyisivät niin kuin uudistuksessa on ajateltu

työtä tämän yhteistyön edesauttamiseksi kysyisinkin kuntaministeri vehviläiseltä

arvoisa puhemies totta kai kunnissa käydään keskusteluja ja kunnat ovat omalta osaltaan myös merkittäviä rahoittajia ammatillisen koulutuksen puolella olen aivan varma että niin tänä päivänä kuin jatkossakin tulevina vuosina kunnat tulevat myös käyttämään paljon energiaa siihen miten nuorten mahdollisuus käydä läpi ammatillinen koulutus olisi aina mahdollista ja ehkä viittaan siihen tämä on enemmän opetusministerin toimialaa että jos katsotaan nuorten selviytymistä ja sitä että on hyvät mahdollisuudet menestyä myös ammatillisen koulutuksen puolella niin silloin tullaan myös sinne varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja siihen että tämä koko polku

puhemies ammatillisen koulutuksen ongelmat ovat olleet olemassa kuten ministeri grahn laasonen totesi mutta kyllä ne ovat viime aikoina valitettavasti kärjistyneet ne opettajat jotka ovat olleet yhteydessä ovat nostaneet esiin sen eettisen ongelman jonka he kokevat kun ei ole mahdollisuutta tai resurssia antaa niin hyvää opetusta kuin haluaisi tai näkisi näiden oppilaiden tarvitsevan lähi ja pienryhmäopetuksen määrä on vähentynyt niin ammatillisessa koulutuksessa kuin myös itse asiassa korkeakoulutuksessa kuitenkaan hyväksi sähköasentajaksi tai osaavaksi hammaslääkäriksi ei tulla edelleenkään kirjekurssilla ja opettajien määrää on käytännössä leikattu niin sen seurauksena myös jäljelle jääneiden opettajien paine on kasvanut mikä on viestinne näille opettajille

arvoisa puhemies kun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä täällä eduskunnassa säädettiin ja kun lainsäädäntöä valmisteltiin ministeriössä niin siellä käytiin erittäin syvällinen keskustelu siitä että haluttiin nimenomaan varmistaa että ammatillisessa koulutuksessa koulutuksessa

arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen teidän päätöksienne johdosta tuhatkuusisataa opettajaa on menettänyt työpaikan niin kuin edustaja gustafsson totesi se tarkoittaa vuositasolla yli kahta miljoonaa opetustuntia se rakenteellinen ongelma mikä liittyy on se että vain viisikymmentäseitsemän prosenttia on opetukseen kohdistuvaa kustannusta kahdeksantoista prosenttia on kiinteistöjä kuusi prosenttia hallintoa ja loput on koneita ja laitteita nyt te olette vähentäneet yli kaksi miljoonaa tuntia vuodessa opetuksesta mitä teidän toimestanne on sitten tapahtunut täällä muulla puolella joka oli keskeinen peruste lähteä tekemään rakenteellista uudistusta kysyn sitä ja olisiko tarpeen pitää kriisikokous näitten asioitten

arvoisa puhemies teidän valtiovarainministeriaikananne edustaja rinne oltiin tekemässä aivan vastaavia säästöjä ja itse asiassa suurempia säästöjä tämä on pakko tähän sanoa koska se kuulostaa siltä kuin te olisitte tämän aivan unohtanut mutta nyt samaa mieltä siitä että katsotaan tulevaisuuteen ja ratkotaan näitä ongelmia tässä ja nyt tämä hallitus on toteuttanut uudistuksen vienyt sen eteenpäin nyt sitä toimeenpannaan ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta rakennetaan niin että se vastaa entistä paremmin tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin ja tavoitteena on se että pystymme myöskin rakentamaan jokaiselle nuorelle ehyen koulupolun tämän hallituksen kauden aikana on paitsi laitettu taloutta kuntoon saatu velkaantuminen taitettua ja pysäytettyä viety isoja koulutuksen uudistuksia eteenpäin ja tuloksena

kalustojen kautta säästöjä jotka parantaisivat sitten tätä opetuksen laatua mitä te olette sen eteen tehnyt olisiko tämän asian takia tarpeen kutsua kriisikokous

arvoisa puhemies mitä tällä hetkellä tehdään ja mitä on tehty toimeenpannaan tätä lainsäädäntöä ja käydään järjestäjien kanssa läpi sitä minkälaista tukea tarvitaan meillä on kaikkiaan kuudenkymmenen miljoonan euron resurssi käytössä siihen toimeenpanoon kehitetään myöskin digitaalisia järjestelmiä jotka tehostavat tätä henkilökohtaistamisen prosessia ja mahdollistavat opettajan työajan ja resurssin vapauttamisen opetukseen ja nuorten ohjaamiseen ja niin edelleen eli nämä ovat niitä keskeisiä asioita joita tällä hetkellä toimeenpannaan toivoisin myöskin eduskunnalta luottamusta ammatillisen koulutuksen kentälle ja ja siihen että meillä on ollut vasta muutama kuukausi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä me emme hyväksy niitä esimerkkejä joita on ollut julkisuudessa joissa nuoret ovat selkeästi jääneet heitteille vaan me haluamme korjata nämä ongelmat ja

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja kari
arvoisa rouva puhemies kansainvälinen ilmastopaneeli muistutti meitä tällä viikolla siitä että lähivuodet ovat todennäköisesti tärkein ajanjakso ihmiskunnan historiassa ilmastonmuutoksessa ei ole kyse mistään vähemmästä kuin siitä millaiset elinmahdollisuudet me jätämme lapsillemme meillä on kiire mutta polku on selvä fossiilisille polttoaineille pitää asettaa eräpäivä ilmastolle haitalliset tuet on ajettava alas ja metsiemme kykyä sitoa hiiltä on parannettava suomen on oltava hiilineutraali vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä me kiitämmekin teitä pääministeri sipilä siitä että kutsuitte tämän pyöreän pöydän keskustelun kokoon kokoon me tarvitsemme yhteistä näkemystä kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta nyt tarvitaan tekoja eikä meillä ole varaa lykätä kaikkea ensi vaalikauteen pääministeri sipilä te olette aivan oikein todennut että meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin ilmastonmuutoksen torjumiseksi siksi kysynkin teiltä aikooko hallitus nyt uudistaa ilmastostrategiaansa uuden tiedon valossa ja aikooko hallitus tehdä uusia konkreettisia ilmastotoimia vielä tällä hallituskaudella nyt kun niiden tarve on niin
arvoisa puhemies kysymys on äärettömän vakavasta asiasta ja tämä ilmastoraportin viesti pitää ottaa äärimmäisen vakavasti niitten toimien osalta mitä suomessa on tehty ja eduskunnassa hyväksytty on tärkeää se että me toimeenpanemme kaiken erittäin huolellisesti ja keskitymme nyt siihen että saamme saamme asetettua sen mitä on sovittu toimeksi se mitä teen koko ajan kierrän eu puheenjohtajakauden merkeissä ja tapaan kollegoitani viimeksi viime viikolla espanjan ja portugalin kollegat esimerkiksi espanjassa oli pitkä keskustelu siitä mitkä ovat espanjan käytännön toimet ja miten voimme yhdessä vahvistaa niitä eun tasolla tehtäviä toimia se missä me teemme tällä hetkellä liian vähän ja mistä puhumme liian vähän on hiilinielut eli me olemme keskittyneet siihen että kulutusta vähennetään mitä tarvitaan toisaalta meidän jokaisen kulutustottumuksissa pitää ruveta näkymään ilmastonmuutos mutta siitä mitä me voimme yhdessä tehdä hiilinieluille pitää puhua myöskin enemmän suomessa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan otetaan ainoastaan muutama kysymys tähän koska käytimme neljäkymmentä minuuttia viime kyselytunnilla tähän aiheeseen elikkä edustaja kari jatkaa
arvoisa rouva puhemies kiitän pääministeri pääministeri sipilää siitä että hän ottaa tämän tärkeän asian näin vakavasti olemme täysin samaa mieltä että tästä hiilen sidonnasta on puhuttava paljon enemmän meidän ongelmanamme on se että hallitus torjuu ilmastonmuutosta suurilta osilta biotaloudella eli lisäämällä metsien käyttöä kuitenkin suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja markku ollikainen kehotti tällä viikolla hallitusta arvioimaan uudelleen metsienhakkuupolitiikkaansa tutkijoiden viesti on tässä asiassa selvä hallituksen ajamat jättihakkuut heikentävät metsiemme kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä niin paljon että se nollaa kaikki päästövähennystoimemme suomi ei vähentäisi nettopäästöjään yhtään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ilmastoa ei suojella hiilinieluja pienentämällä jokainen ymmärtää että jos päästöjä vähennetään toisaalla mutta samalla sidotaan vastaava määrä vähemmän hiiltä toisaalla ei hiilidioksidin määrä ilmakehässä muutu miksikään

suomen metsätalous on kestävää tästä keskustelimme esimerkiksi portugalissa meillä on paljon annettavaa annettavaa myöskin muille maille tässä eli suomen metsät kasvavat noin satakymmentä miljoonaa kuutiota vuodessa ja me hyödynnämme seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentäviisi miljoonaa kuutiota ja se on vielä kestävällä alueella mutta se mistä me emme ole tarpeeksi keskustelleet on se voisiko suomessakin olla tämän lisäksi myöskin metsitysohjelma jossa jossa lisäisimme metsien pinta alaa istuttamalla uutta metsää minusta tämä keskustelunaihe on yksi sellainen kulma josta voisimme sitten pyöreän pöydän keskustelussa noin kuukauden päästä kesärannassa keskustella löydämmekö tältä alueelta myöskin suomessa uusia toimia jotka toisaalta tukevat tätä kestävää metsänhoitoa mutta toisaalta samalla tukevat hiilinielujen kasvattamista myöskin suomessa mutta tärkeää on nyt se että esimerkiksi afrikka yhteistyössä

väestönkasvua maailmassa vähentää tehokkaimmin köyhyyden vähentäminen mikä puolestaan muuttuu entistä vaikeammaksi kun ilmastonmuutos koettelee esimerkiksi afrikkaa ipccn mukaan köyhyyden vastaisen kamppailun pitäisi siis olla osa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävää työtä näin kansainvälisenä tyttöjen päivänä minulle on tärkeätä myös mainita että maailman tyttöjen koulutuksen terveyden ja ylipäätänsä heidän asemansa vahvistaminen vähentää myös köyhyyttä ja parantaa maiden kehittymistä täten voimme myös hillitä ilmastonmuutosta tyttöjen asemaa parantamalla millä tavalla hallitus on parantanut köyhimpien maitten tyttöjen asemaa kun samalla on kehitysapua leikattu tällä kaudella
arvoisa puhemies hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää koko eduskunnalle suomen tärkeä viesti kaikessa kaikessa kansainvälisessä toiminnassa ja myöskin myöskin kehitysyhteistyössä on tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet ja niiden niiden edistäminen tämä on ihan keskiössä esimerkiksi eu afrikka kokouksen yhteydessä käytin tästä erikseen puheenvuoron ja sain tukea monilta monilta eu kollegoilta tämän viestin viemisessä se

myös kokoomuksella on tähän liittyvä kysymys edustaja salolainen
arvoisa rouva puhemies tilanne maailmanlaajuisesti on todella vakava mutta se ei ole myöskään erittäin hyvä suomen osalta suomessa on paljon puuta mutta yhä vähemmän metsää suomi on sitoutunut nagoyan sopimuksessa siihen että me ylläpidämme biodiversiteettiä täällä olen todella huolissani siitä kun tekin puhutte nyt puitten istuttamisesta ei siitä mitään metsää tule siitä tulee puupeltoa se ei ole metsää eikä se ole biodiversiteetin biodiversiteetin kannalta hyvä

arvoisa rouva puhemies tämä metsien monimuotoisuus on vielä vielä tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja siitä me haluamme suomessa myöskin pitää kiinni ja ja myöskin tämä on ollut tärkeä osa koko tätä metsäpolitiikkaa ilmastopolitiikkaa tähän konferenssin järjestämiseen itse asiassa olen kutsumassa koolle joulukuussa muistaakseni kymmenes päivä tiedeyhteisön ja myöskin yritysten toimijat keskustelemaan ilmastonmuutokseen liittyvästä osaamisesta ja teknologian kehittämisestä ja sen vientimahdollisuuksista ja myöskin siitä millä tavalla saamme sen näiden näiden keskustelujen agendalle maailmalla eli tämmöinen konferenssi on tulossa mihin viittaatte ja haluan sinne kaiken kaiken tuoreimman tiedon myöskin mukaan

arvoisa puhemies en ole koskaan muulloin ollut ollut elämässäni sellaisessa tilanteessa kuin durbanin ilmastoneuvotteluissa aamuyöllä kaksituhattayksitoista etelä afrikassa kun eun puheenjohtajamaan puolan ministeri tuli minulta kysymään että nyt kun olemme sovussa kaikki muut onko suomi valmis hyväksymään tämän sovun sillä me ymmärrämme että tämä

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelimme aikaisemmin siitä katsommeko taaksepäin vai eteenpäin emmeköhän me kaikki nyt katso eteenpäin tässä salissa ja olen olen myöskin pyytänyt kaikki

eduskuntaryhmät keskusteluun kaksi edustajaa per eduskuntaryhmä tuonne kesärantaan ja käymme siellä hyvin avoimen ja puhtaalta pöydältä asiantuntijoiden johtamana johtamana keskustelun siitä miten kansallista ilmastopolitiikkaa tulisi suunnata minä uskon että tasapaino löytyy sillä tavalla että tämä suomalainen kestävä metsänhoito hiilinielujen kasvattaminen ja myöskin edustaja salolaisen esiin nostama monimuotoisuus ja biodiversiteetti pystytään yhtä aikaa suomessa suomessa toteuttamaan ja viemään sitä osaamista myöskin maailmalle meillä on myöskin vietävää maailmalle ihan

täällä on vielä neljällä ryhmällä pääkysymykset otetaan ne tähän kysymys vastaus periaatteella vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja pekonen
arvoisa puhemies hyvää vanhustenviikkoa te olette hallituksessa muistaneet tällä viikolla eläkeläisiä ja pienituloisia ihmisiä varsin ikävillä uutisilla te ohitatte jälleen lainsäädännön jolla turvataan indeksikorotukset minimitoimeentuloon te heikennätte jälleen pienituloisten ostovoimaa tällä hallituskaudella te olette vaikeuttaneet pienituloisten suomalaisten toimeentuloa tavalla jota yksikään hallitus ei ole tehnyt ennen ei edes yhdeksänkymmentä luvun lamavuosina indeksiin kajottu tällä tavoin arvoisa ministeri kysynkin teiltä mikä oikeuttaa teidät leikkaamaan ihmisten perusturvasta vaikka talous ja työllisyystilanne on aivan toinen kuin silloin kun te aloititte tämän kauden ministerinä

arvoisa rouva puhemies myös omasta ja hallituksen puolesta hyvää vanhustenviikkoa täällä oli eilen pitkä ja hyvä keskustelu siitä että

indeksijäädytys ollaan tekemässä myös tämän vuoden budjetissa se on tehty kehyspäätöksen mukaisesti mikä hallituksessa on sovittu siitä olen kuitenkin eri mieltä että tämä hallitus ei olisi myöskin pienituloisia muistanut omaishoitajien vapaapäiviin on resursoitu perhehoitajien palkkiot ovat nousseet takuueläkettä on nostettu verotusta on kevennetty yle vero on poistunut kaikista pienituloisimmilta solidaarisuusvero on edelleen pidetty voimassa toimeentulotuen indeksisidonnaisuus on säilytetty ja autovero laskee myös muita verohelpotuksia on toteutettu sotiemme veteraaneille on kohdennettu yhteensä neljänkymmenen miljoonan euron panostukset palveluja laajennetaan veljet samalle viivalle

periaatteella mutta otetaan edustaja pekoselta vielä lisäkysymys sitten mennään

nämä ovat kyllä hyviä uudistuksia uudistuksia mutta suuruudeltaan ne ovat kuitenkin vain kymmenesosa teidän indeksileikkauksistanne kymmenesosa

arvoisa rouva puhemies vanhuspalvelut ovat kokonaisuus ja perusturva koostuu myös peruspalveluista etuusjärjestelmän lisäksi ja siitä vastaa ministeri saarikko minusta kolmekymmentä miljoonaa euroa ei ole vähän mitä on panostettu tässä viimeisessä budjettiriihessä ottaen huomioon että myöskin pienituloisten sairauspäivärahan viidenkymmenenviiden päivän omavastuu on poistettu ja lääkekattoa ollaan ollaan laskemassa tämä hallitus on joutunut pitämään huolta myös julkisen rahoituksen kestävyydestä ja sinänsä meidän on pidettävä huolta siitä että järjestelmä pystyy jatkossakin vastaamaan perusturvasta niin etuuksista kuin peruspalveluista mikä myös on tämän hallituksen tehtävä ja myös tästä kestävyydestä on

kolmen ryhmän pääkysymykset edustajat tanus paloniemi ja torvinen edustaja tanus
arvoisa rouva puhemies tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen oikeuksien päivää ja tärkeästä syystä tytöt ovat suuri voimavara jonka avulla yhteiskunnat menestyvät ja kestävät kylmä realiteetti on kuitenkin se että lähestymme kaksituhattakaksikymmentä lukua emmekä ole pystyneet turvaamaan globaalisti tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia niin kauan kuin sukupuolten lähtökohtien tasa arvo ei ole turvattu ja tyttöjen asemaa ei ole vahvistettu yhteiskunnan eri tasoilla mikään yhteiskunnallinen kehitys ei ole kestävällä pohjalla kansantaloudet menestyvät paremmin kun tytöt ja naiset ovat mukana täysivaltaisina yhteiskunnan rakentajina suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä ohjaa ykn kestävän kehityksen toimintaohjelma kuitenkin hallituksen tekemät kehitysmäärärahaleikkaukset ovat ikävällä tavalla näkyneet suoraan kentällä kysynkin pääministeri sipilältä miten suomen tavoite vahvistaa tyttöjen oikeuksia oikeutta kouluttautua ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan toteutuu suomessa ja globaalisti

arvoisa puhemies tyttöjen ja naisten oikeudet niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossani kerroin ovat suomen kehityspolitiikan kärjessä ja kaikissa keskusteluissa otamme asian esille tämä näkyy näkyy myös siinä miten suuntaamme niitä kehitysyhteistyömäärärahoja käytämme niitä se on aivan aivan keskiössä sen lisäksi meillä on hyvin pitkällä niin sanotun agenda kaksituhattakolmekymmentän toimeenpano mikä näkyy nyt tuolla pöydillä pöydillä olevassa budjettikirjassakin siinä on ministeriöittäin arvioitu sen sen toteutumista ja tästä keskustelimme viimeksi espanjassa kollegani kanssa viime viikon torstaina keskustelimme esimerkiksi siitä mitä voisimme yhdessä tehdä naisiin naisiin kohdistuvan perheväkivallan pienentämiseksi euroopan unionin alueella ja ja mietimme tässä yhteistä avausta ja aloitetta
ja sitten keskustan eduskuntaryhmän pääkysymys edustaja paloniemi
arvoisa rouva puhemies suomessa arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys tai päihdeongelma nämä lapset jäävät usein yksin mielenterveys ja päihdeongelmiin liittyvän häpeän vuoksi vaikeneminen perheen ongelmien peitteleminen ja yksinäisyyden kokemukset lisäävät lapsiomaisten syrjäytymisriskiä erittäin paljon haluaisin tietää ja kysyä hallitukselta huomataanko alaikäisten lasten hätä ja miten siihen voitaisiin vastata

arvoisa puhemies ministeri saarikko ei ole täällä paikalla peruspalveluista ja perheistä ja ja myöskin lasten ja nuorten asioista vastaamassa varmasti toivoisinkin että tälle keskustelulle olisi sijaa seuraavalla kyselytunnilla tai jossain muussa hetkessä mitä tulee lasten ja perheiden palveluihin ja ja alaikäisten lasten asioiden hyvään hoitamiseen niin siinä tarvitaan kyllä eri sektoreiden välistä yhteistyötä tällä hallituskaudella on esimerkiksi viety eteenpäin lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaa jossa ovat mukana niin sosiaali ja terveydenhuolto kuin sitten sivistyssektorikin pyritään esimerkiksi tiivistämään vaikkapa neuvoloiden ja

koulujen yhteyttä ja rakentamaan myöskin toimivat asiakasketjut ihan lastensuojeluun saakka silloin kun kysymys on todellisista hätätilanteista tänä aamuna minulla oli mahdollisuus lastensuojelun keskusliitossa näistä asioista viimeksi keskustella ja ja siellä on erittäin paljon ajatuksia siitä miten tätä tällä kaudella aloitettua lape

arvoisa puhemies viimeisten kymmenen vuoden aikana keskustelunaiheeksi ovat nousseet kultaiset passit erityisesti sen jälkeen kun venäjä ryösti krimin itselleen on kultaisten passien määrä lisääntynyt euroopassa erityisesti nyt viimeisen vuoden aikana täällä suomessa on havaittu muun muassa tuolla turun saaristossa tehdyn operaation jälkeen että siellä eräs pääepäillyistä oli tällaisen kultaisen passin haltija hän ei ollut maltan kansalainen mutta hänellä oli maltan kansalaisuus nyt on havaittu että että näitä passeja myydään muun muassa maltalla noin kahdeksansadantuhannen euron arvosta myös muut eu maat myyvät näitä kultaisia passeja juuri julkistetun tutkimuksen mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana kuusituhatta tuollaista kultaista passia on myyty tänne erilaisille itäblokin alueilta tulleille henkilöille mitä pääministeri suomi voi tehdä ja kykenee tekemään tällaisen kaupankäynnin estämiseksi koska se tuo mahdollisia lieveilmiöitä rahanpesua niin kuin olemme nähneet danske bankin neljänsadan miljoonan euron
arvoisa rouva puhemies tämä on kansallisessa päätösvallassa oleva asia kun puhutaan kansalaisuuksien myöntämisestä se on totta että noin kymmenessä maassa viisumi myönnetään sillä perusteella oletko sijoittanut tähän maahan maahan esimerkiksi tuon mainitsemanne kahdeksansataatuhatta euroa euroopan parlamentti on nostanut esiin tämän keskusteluun viimeksi viime kesänä kysymys on kansallisessa päätösvallassa olevasta asiasta ja kun edustaja kysyitte mitä me voimme tehdä asialle niin meillä on nyt tällä hetkellä menossa suomen puheenjohtajuuskauden kierros jossa tapaamme kollegoitamme ja näiden kymmenen maan kohdalla voimme ottaa tämän vakavaan keskusteluun ja tuoda huolenaiheemme myöskin liittyen tähän turun tapaukseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

ärade talman arvoisa puhemies göran perssonin sosiaalidemokraattinen hallitus teki sen ruotsissa vuonna kaksituhattaneljä norjan hallitus teki sen kymmenen vuotta myöhemmin nyt meillä täällä suomen eduskunnassa on käsittelyssä yli viisikymmentätuhatta nimeä kerännyt kansalaisaloite jossa toivotaan suomenkin seuraavan naapurimaidensa esimerkkiä poistamalla perintö ja lahjavero kokonaan on syytä kiittää aloitteen tekijöitä joista ainakin joku taitaa istua lehtereillä tack till eldsjälarna bakom detta

tänä vuonna sen arvellaan tuottavan noin seitsemänsataakaksikymmentä miljoonaa euroa sanottakoon sekin ja se toimikoon ehkä samalla tunnustuksena että sipilän hallitus on keventänyt perintö ja lahjaveroa tällä vaalikaudella silti tämä vero on edelleen olemassa ja samalla kysymys kuuluu minkä signaalin yhteiskunta haluaa lähettää pitämällä perintö ja lahjaveron hengissä monet kansalaiset varsinkin ihan tavalliset keskiluokkaan kuuluvat palkansaajat kysyvät usein vaikkapa kuolinpesää jaettaessa eikö jo maksettu ihan riittävästi siitä aikanaan kovalla palkkatyöllä hankitusta kerrostalokaksiosta tai pienestä kesämökistä josta sitten joutuu ehkä surutyön kylkiäisenä maksamaan vielä perintöveron ärade talman femton eu länder bland dem sverige

behöver

kvar i

tack till regeringen för

stora

alternativ

arvoisa puhemies

tämä kertonee samalla siitä että itse asia ei ole ideologinen vaan kyse on järkevästä talouspolitiikasta ilman puoluepoliittisia silmälappuja alun perin perintö ja lahjaverotusta pyrittiin ruotsissa vain yksinkertaistamaan mutta prosessin aikana kyseisestä verosta päätettiin luopua kokonaan perusteluina veron poistamiselle olivat muun muassa perheyritysten sukupolvenvaihdokset asuntojen korkea verotusarvo ja verosuunnittelun mahdollisuus kuulostaako tutulta pitkällä aikavälillä on suomessakin perusteltua että perintö ja lahjaverotus korvataan kokonaan luovutusvoittoverolla ensimmäinen askel nyt poistaa vero yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa mitä on myös esittänyt vaihtoehtobudjetissaan uudet työpaikat suomessa syntyvät etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä monet niistä ovat perheyrityksiä joissa sujuva sukupolvenvaihdos on edellytys liiketoiminnan jatkumiselle onnistunut onnistunut sukupolvenvaihdos on siten myös työllisyyskysymys jonka suurimpia haasteita on juuri verotus vuonna kaksituhattaviisitoista toimitetussa perintö ja lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennusta sovellettiin runsaan neljäsataa perinnön ja runsaan kolmentuhannenkuudensadan lahjansaajan verotuksessa verohuojennuksen yhteismäärä oli sataneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa

yrityksissä ja maatiloilla keventämällä verotusta ensimmäisen veroluokan ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikossa mekin rkpssa uskomme että yritystoimintaan sidotun varallisuuden siirtyminen ajoissa nuorempaan ja useimmiten aktiivisempaan omistukseen loisi uusia työpaikkoja ja verotuloja enemmän kuin mitä valtion kassaan nyt tämän nykyisen veromuodon kautta kertyy varoja
rkpn esitys että poistettaisiin perintö ja lahjavero yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa vähentäisi toki valtion verotuloja arviolta miljoonaa euroa mutta tämä tulee kuitenkin taatusti takaisin jopa vieläkin suurempana onnistuneiden sukupolvenvaihdosten työllisyyden ja muun toimeliaisuuden kautta

ei saada eteenpäin mutta nyt me pääsemme puhumaan perintöverotuksesta olen itse ollut perintöjen kanssa tekemisissä tekemisissä ammattini vuoksi hyvin pitkään vuonna yhdeksänkymmentäyhdeksän sain gradun valmiiksi tein sen perhe ja perintöoikeudesta ja siitä lähtien olen näiden työskennellyt viimeksi maistraatissa noin kymmenen vuotta tarkistin perinnönjakoja joihin liittyi alaikäisiä ja edunvalvonnassa olevia henkilöitä todella usein tuli eteen se tilanne että lapsille tai leskelle tuli veroja maksettavaksi ja oli todella taloudellisia vaikeuksia maksaa niitä erityisesti juuri silloin kun omaisuutena oli pelkkä asunto pitäisikö se asunto alta myydä jotta saisi verot maksettua vai ottaa pankkilaina luopua perinnöstä mitä tulisi mitä tulisi tehdä runsaasti olette saaneet tähän allekirjoituksia ja ja se on hieno asia kaivoin vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista veronmaksajain keskusliiton koulutusmateriaalia luennoitsijana oli verojuristi johtava lakimies juha koponen täällä on mielenkiintoista tietoa julkisuudessa aina puhutaan siitä että tämä kohdistuu kohdistuu varakkaille ja tästä syystä on sitten haluttu rokottaa kaikkia tässä on tätä luentomateriaalia ja taulukko jonka veronmaksajain keskusliitto on tehnyt

ja yllätys yllätys ei tämä kohdistu kohdistu pääsääntöisesti varakkaille toki hekin veroja maksavat mutta verojärjestelmän ominaispiirteisiin kuuluu veronmaksajain keskusliiton mukaan se että niin sanottu keskiluokka maksaa pääosan veroista ja veroa joutuu maksamaan jo suhteellisen pienistä perinnöistä ja progressio on jyrkkä tästä taulukosta näkee että että

yhdeksänkymmentäneljä prosenttia

saajista kuuluu tähän luokkaan jossa perintöosuuden arvo on korkeintaan kaksisataatuhatta jos me nyt mietimme neljänsadantuhannen euron

lesken asumissuojavähennystä niin tämähän on aivan tavanomaisen omakotitalon perillisen perintöosuus nämäkö ovat nyt niitä rikkaita rikkaita ihmisiä ymmärrän erittäin hyvin tämän oikeastaan odotan todella mielenkiinnolla olin tuossa jokin aika sitten sosiaalidemokraattisen puolueen ilmeisesti veroyksikön tai vero osaston mikä lienee tilaisuudessa ja heidän puolueensa edusti edusti heidän perintöveropolitiikkaansa ja silloin ainakin julkisuudessa timo harakka sanoi seuraavaa perintö ja lahjavero on markkinatalouden paras vero se ei kohdistu työhön vaan ansaitsemattomaan tuloon se on oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero siksi lähes kaikki talouden ja verotuksen asiantuntijat kannattavat kohtuullisia perintö ja lahjaveroja mutta hän ei ole perehtynyt suinkaan siihen keneen tämä kohdistuu jos ajatellaan pelkkää rahan keräämistä tai ollaan kateellisia niin hyvä näin varmaan onkin silloin sitä kannattaa varmasti kerätä mutta onko tosiaan oikeudenmukaista että henkilö joka jää leskenä asumaan omakotitaloon

maksaa veroja yhdessä tienatusta omaisuudesta tai leski leski pitää hallussaan esimerkiksi asuntoa taloa ja lapset maksavat siitä perintöveroa vaikka kahteenkymmeneen vuoteen eivät saisi euroakaan omaan omistukseensa koska sen päällä on lesken lakisääteinen asumisoikeus perintökaaren kolmen mukaisesti sitä ei murra murra mikään enkä oikein ymmärrä minkä takia edustaja harakka joka nyt tuolla vaatii puheenvuoroa puhuu myös siitä että sosiaalidemokraatit eivät halua sääty yhteiskuntaa onko se sääty yhteiskunta jos pidät omakotitalon ja jäät siihen asumaan ja ne kaksi lasta käyvät sinua välillä katsomassa

mikä tulee leskille ja lapsille me teemme sellaisen muutoksen perintö ja lahjaverolakiin että jos omaisuus tulee henkilön omistukseen ja ja vapaaseen hallintaan myöhemmin eli silloin kun lesken hallintaoikeus lakkaa niin perintöverovelvollisuus alkaa vasta silloin nythän se alkaa jo perittävän kuollessa ja verovelvollisuus laukeaa mutta tämän pykälämuutoksen mukaisesti lesken asunto asunto jää aina rauhaan siten että sitä ei oteta huomioon perintöosuutta laskettaessa haluamme myös poistaa sen epäkohdan joka on leskellä silloin kun leski perii elikkä kun leski perii ei ole lapsia eikä ole tehty testamenttia niin leski maksaa vaikkapa siitä yhteisestä omakotitalosta siitä puolikkaasta veroa vaikka siitä vähennettäisiin se yhdeksänkymmentätuhatta niin hyvinkin tavanomaisissa omakotitaloissa tai asunto osakkeissa helsingissä niistä tulee mittava vero vero maksettavaksi täytyy muistaa erityisesti sosiaalidemokraatteja haluan muistuttaa että moni asunto on ostettu ostettu kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta sitten ja ja se on ollut erittäin halpa ja verotushan tapahtuu käypään arvoon ja sieltä voi tulla monen kymmenentuhannen euron verot maksettavaksi nyt on sitten mielenkiintoista kuulla onko tämä sosiaalidemokraattien mielestä sääty yhteiskunta

rouva puhemies nykyisen perintöveron aikana monet perilliset joutuvat usein myymään jopa oman kotinsa maksaakseen perintönsä ja niin kuin tässä on tullut esille myös monet perheyritykset ovat vaikeuksissa tässä tilanteessa suomalaisista perinnöistä itse asiassa seitsemänkymmentäviisi prosenttia on asuntovarallisuutta ja nyt tässä hyvässä kansalaisaloitteessa esitetään luovuttavaksi on menneiden aikojen vero se on sitä perusperiaatteensa mukaan mutta myös kansainvälisestikin arvioituna jos siirtyisimme ruotsin veromalliin niin itse asiassa pääsisimme aika lähelle samanlaista verotuottoa tai tulevaisuudessa jopa suurempiin verotuottoihin ja se olisi ajatukseltaan paljon reilumpi sillä silloin verot maksettaisiin vasta siinä vaiheessa kun asuntoja lähdetään myymään eli siinä tilanteessa kun ihmiselle aidosti sitä varallisuutta tulee ptt on arvioinut että valtaosa suomalaisista hyötyisi perintöveron

ärade talman rkp on tosiaankin ehdottanut että että sukupolvenvaihdosten kohdalla perintövero poistettaisiin ja korvattaisiin nimenomaan ruotsin mallin mukaisella käytännöllä kyse on silloin perheyritysten sukupolvenvaihdosten helpottamisesta eli helpotetaan yritysten tilannetta siinä tilanteessa kun ne ovat haavoittuvaisimmillaan eli silloin kun tehdään johdossa muutoksia omistussuhteissa muutoksia silloin kun pitkäjänteistä yritystoimintaa yritetään siirtää seuraaville polville on varmasti yhteiskunnan kokonaisedun mukaista että siinä tilanteessa ei heikennetä yrityksen rahoitusasemaa

arvoisa puhemies olisi kivaa vastustaa veroja ylipäätään harva haluaa maksaa mitään yksittäistä veroa ja jos lähdetään yksi kerrallaan katsomaan kaikkia veroja mitä on kiva vastustaa ei jää paljon veroja jäljelle ollenkaan sitten pitää kuitenkin rahoittaa koulut päiväkodit terveyskeskukset ja hyvinvointivaltio

jos perintö ja varallisuusverot poistettaisiin kokonaan ylisukupolvellinen varallisuus pitkällä aikavälillä taloustieteilijöiden mielestä johtaa vahvasti varallisuuden keskittymiseen vain muutamiin harvoihin käsiin ja markkinatalous silloin toimisi huonommin on markkinatalouden etu että on jonkinlainen perintövero mutta sen pitää olla kohtuullinen ja siinä pitää olla pitkät maksuajat erityisesti näille keskituloisille perinnönsaajille jotka perivät näitä omakotitaloja joustoja pitää olla mutta kokonaan tästä

arvoisa puhemies kyllä minä pidän hieman erikoisena että eilen täällä salissa kokoomuslaiset puolustivat työttömyysturvan puskureiden käyttöä noususuhdanteessa työttömyysvakuutusmaksujen alentamiseen ja nyt ollaan kannattamassa perintö ja lahjaveron poistoa kokonaan siitä huolimatta että taloustieteilijöiden keskuudessa se nähdään varsin oikeudenmukaisena verona eli hyvänä tapana huolehtia progressiivisuudesta ja siitä että varallisuuserot eivät yhteiskunnassa liikaa kasva sekä sellaisena verona joka suhteellisen vähän haittaa

arvoisa

pois ja omaisten ja lesken ja lapsien asemaa eli tämän keskiluokan laajan keskiluokan veroa maksavan keskiluokan asemaa on parannettava kerran maksettua veroa ei tule maksaa enää toista kertaa ja tilanne on kohtuuton etenkin silloin jos perijä joutuu vielä myymään myymään tätä perintöään eli edustaja meren tekemät parannusehdotukset tuossa ovat erittäin kannatettavia toisin kuin se mitä täältä on muutamilta muilta puolueilta julkisuudessa ja tässä salissakin on kuultu leskien ja raskautettujen kurittamisesta

arvoisa puhemies suomen sijoittuminen eurooppalaiseen keskikastiin perintö ja lahjaverotuksessa on noin neljä viidestä eu maasta verottaa sukupolvenvaihdoksia suomea lievemmin suomea kireämpää veroa maksetaan ainoastaan muutamassa maassa siksi tämä aloite on erittäin tärkeä ja kiitos aloitteen tekijöille suomessa on toden totta nähty tilanteita joissa kasvavilla ja taloutensa hyvin hoitaneilla yrityksillä ei ole taloudellisia edellytyksiä toteuttaa tätä sukupolvenvaihdosta mielestäni se ei ole oikein että tällaiset kasvavat yritykset voivat joutua tällaisiin tilanteisiin on selvää että suomessa on jollain aikavälillä mieluummin nopeasti kuin hitaasti ryhdyttävä valmistelemaan ruotsin tai saksan kaltaista järjestelmää

arvoisa rouva puhemies tämä aloite on hyvä tavoitteiltaan siinä kohdin että perintö ja lahjaveroon pitäisi tehdä vielä vielä isompia muutoksia sen osalta että etenkin yritysten sukupolvenvaihdoksiin saataisiin saataisiin kannustusta valtion puolelta olen nähnyt läheltä todellisia tilanteita joissa ihmiset joutuvat ottamaan lainaa verojen maksamiseksi jatkajien osalta voiko tämä olla oikeudenmukaista kysyn niiltä jotka vastustavat perintö ja lahjaverotuksen muuttamista

yrityksiin paljon jatkajia ja on vaikeuksia löytää näitä jatkajia ja tämmöiset taloudelliset seuraamukset joita tulee eivät kyllä houkuttele houkuttele yritysten jatkajia kannatan lämpimästi että verotukseenkin tulisi muutoksia jatkossa

arvoisa puhemies tässä nyt herää kysymys että jos keskustassa ja kokoomuksessa ja muissakin puolueissa on lämmin yksimielisyys tämän perintö ja lahjaveron poistamisesta niin miksi ette ole sitä toteuttaneet se on teillä kaikilla puolueilla kokoomuksellakin pitkän aikavälin tavoitteena mutta se pitkä aikaväli ei tule koskaan toteutumaan sen tähden että järkevä talouspolitiikka on tietenkin sitä olemme samaa mieltä että työn verotusta pitää alentaa lisäksi ruotsin esimerkki on siinä mielessä huono että siellä annettiin perintöveron rapautua toisin kuin suomessa meillä on laaja pohja perintöveroon ruotsissa ei ollut ja ruotsissa on nyt voimassa omaisuusvero haluatteko te nyt sitten omaisuusveron perintöveron tilalle suomen ratkaisu on hyvä teemu lehtinen

arvoisa puhemies viime vuonna valtio sai yhdeksänsataayhdeksän miljoonaa perintö ja lahjaveroa oli lahjaveron osuutta se on siis varsin merkittävä lähes miljardin potti tuloissa niin että siksikin täytyy miettiä mitä tilalle jos se poistetaan ja kansalaisaloite josta on sinänsä kiitos annettava merkitsee kyllä sitä että tällainen aukko tulee jos mennään niin kuin täällä on esitetty ruotsin malliin niin ruotsissa todellakin on otettu sitten luovutusvoiton vero erittäin ankaraksi se on yli kolmekymmentä prosenttia kun nyt

arvoisa puhemies todellakin meidän täytyy miettiä sitä mitä sen tilalle otetaan mutta jos lasketaan vaihtoehtoja edustaja meri piti minun mielestäni hyvän puheen jossa kohdistettiin tämä oikeaan asiaan elikkä tässä ei ole kysymys mistään mistään suurien omaisuuksien siirtämisestä verottomina lapsille vaan nimenomaan keskituloisten

no esimerkiksi asuntojen asuntojen myyntivoittojen

verottomuuden menetykset ovat toista miljardia vuodessa verrattuna siihen tämä tämä ei ole kovin suuri kysymys ja ruotsissa nimenomaan myyntivoittoveron kautta saadaan enemmän tuloja perintöverosta en esitä sitä että se kerralla poistetaan mutta on käytävä mitkä ovat ne menetykset kun joudutaan realisoimaan yritysomaisuutta ja asunto omaisuuksia ja tällaisia verrattuna siihen että sitä ei tarvitsisi tehdä

arvoisa puhemies tässä on kyse hyvästä aloitteesta ja niin kuin edustaja stefan wallin nosti esille omassa puheenvuorossaan rkpn vaihtoehtobudjetissa jo tälle vuodelle ehdotettiin että luovuttaisiin sukupolvenvaihdosten perintöverosta juuri sen takia että tähän maahan tarvitaan yrityksiä tarvitaan yrittäjiä yrityksissä syntyvät ne työpaikat työpaikat antavat meille verotuloja ja ne verotulot sitten vahvistavat meidän hyvinvointia tämä on hyvä aloite ja totta kai se on niin että me emme pysty yhtä aikaa luopumaan koko perintöverosta mutta

arvoisa puhemies kuten tässä kuultiin niin tämä perintö ja lahjavero tuottaa melkein miljardin tällä hetkellä valtion kassaan eli kyse on merkittävästä tulonlähteestä ja siis verosta joka kohdistuu varallisuuteen ja sitä ja sitä kautta sen voi nähdä osana meidän varallisuutta ja pääomaverotusta ja sitä kokonaisuutta kysymys sitten kuuluu että jos tämä pitää lakkauttaa ja poistaa kokonaan niin mihin kokoomuksessa ja perussuomalaisissa sitten siirretään sitä verotuksen painopistettä kiinteistöveroon työn verotukseen onko joku sellainen veromuoto jonka kautta näitä vastaavia tuloja halutaan kerätä jos miettii tulevaisuutta kun tässä mainittiin että tämä on jonkunlainen menneisyyden vero niin tällä hetkellä myöskin kansainvälisesti puhutaan siitä että on tarvetta lisätä varallisuuteen ja pääomiin kohdistuvaa verotusta ja siirtää verotuksen painopistettä sinne suuntaan

arvoisa rouva puhemies harvalta suomalaiselta löytyy minkäänlaista ymmärrystä nykyistä perintöverojärjestelmäämme kohtaan sen vuoksi minä haluan antaa kiitokset tämän kansalaisaloitteen tekijöille kansalaisaloitteessa ollaan ehdottomasti oikealla tiellä ja täällä on itse asiassa useampi kokoomuskollega jo vienyt sanat suustani muun muassa edustajat

puhemies se on mielenkiintoista että edustaja andersson ottaa itseensä siitä kun arvostelen sosiaalidemokraattien veropolitiikkaa mutta ei se mitään se on hyvä että teillä on niin kuin samaistuminen ehkä teillä on yhdistyminenkin tulossa mutta sanoisin vielä että ilmeisesti minun puheenvuoroani ei kuunneltu minä ehdotin sitä että lesken elinaikana ja ja hänen hallinta aikanaan asuntoa ei oteta verotuksen piiriin ja jos leski perii niin hänen ei tule maksaa siitä yhdessä maksetusta asunnosta veroa en en ymmärrä eikö kuunneltu minun puheenvuoroani ja toinen kysymys on se mitä edustaja niinistö sanoi että on hyvä olla kohtuullinen ja lykätä nykyisen lain mukaan kovin mahdollista ja siinä on aina kova viivästyskorko vuosittain elikkä näillä haetaan juuri sitä kohtuullisuutta nyt te ette ole kiinnostuneita siitä eläkeläisestä mistä te olitte olitte eilen niin kiinnostuneita hän maksaa eläkkeestään veron se ei kiinnosta teitä

täällä koko ilta aikaa tästä keskustella jotenka rauhoittukaa siellä istumaan te saatte puheenvuoron uskokaa jo

tulisi luopua perintöverotuksesta miksipä ei ensi kevään hallitusneuvotteluissa asiaa voisi käydä läpi mistä löytyisi uusia verotuskohteita edustaja anderssonille ja hänen hengenheimolaisilleen sanoisin että vaikkapa yleishyödyllisten ay järjestöjen suuret osingot kojamosta olla sellainen kohde jota voisi samassa yhteydessä selvittää puhemies on myytti että tämä perintövero olisi rikkaiden vero perintöveron tukemiseen liittyy paljon vasemmistoromantiikkaa ja ihan silkkaa kateutta kuitenkin käytännössä nykyiset perintöveron verovapauden alarajat ovat niin matalalla että jos vaikkapa perheeltä tai vainajalta löytyy omakotitalo kesämökki ja vaikkapa viisi hehtaaria metsää niin aika kova perintövero sieltä napsahtaa ihan tavalliselle keskiluokkaiselle suomalaiselle myös itse puhemies olisin valmis korvaamaan perintöveron ruotsin tyyppisellä verojärjestelmällä mitä täällä onkin jo hyvin avattu

arvoisa puhemies kyllähän tämä ruotsin esimerkki kaikesta huolimatta näyttää että tämä kysymys ei ole ideologinen vaan se joka haluaa nähdä tässä perintöveron poistamisessa talouspoliittisia hyötyjä myös näkee ne elikkä göran perssonin sosiaalidemokraattinen hallitus poisti tämän tämän veron näihin seikkoihin vedoten totta oli kuitenkin ruotsissa se että siellä oli lainsäädännössä porsaanreikiä jotka mahdollistivat mahdollistivat verosuunnittelun skatteplanering mutta ketkä kykenevät siihen verosuunnitteluun joo ehkä niillä joilla on resurssit palkata verojuristeja on kykyä muutenkin tavalliset palkansaajat keskiluokkaan kuuluvat ihmiset mummot heillä ei ole niitä kykyjä eikä välttämättä rahoja he maksoivat sen täyden veron ihan niin kuin edustaja kurvinen tässä sanoi tähän ryhmään kohdistuvat nämä suurimmat epäkohdat tässä veromuodossa

puhemies kansalaisaloitteen tekijöille suuri kiitos niin kuin monet edustajat ovat esittäneet yhdyn yhdyn näihin kiitoksiin tärkeä aloite edustaja meri on perehtynyt erittäin syvällisesti perintöveroon lahjaveroon hän esitteli että perussuomalaiset tulevat tekemään lakialoitteen jossa leskeksi joutuva ei joutuisi kärsimään tästä perintöverosta hyvä sen verran sanon että kahdeksankymmentä luvulla kotitilallani tuli sukupolvenvaihdos ja silloin oli perintö ja lahjavero valtavan suurella tasolla oli tosi vaikeaa ja jotta veli pystyi jatkamaan siinä talossa ja talonpitoa sisarukset tulivat sitten tietysti vastaan onneksi asia on kohentunut tähän päivään mennessä ja sitä pitäisi vielä enemmänkin kohentaa jotta myös maanviljelys olisi mahdollista tulevaisuudessa

arvoisa puhemies edustaja meren ehdotus on itse asiassa vallan mainio mielestäni perintöveroa pitää tarkastella siitä näkökulmasta miten sen maksaminen on kohtuullista niille jotka sitä maksavat mutta kyseenalaistan sen ajatuksen että siitä kokonaisuudessaan voitaisiin luopua mutta juuri lesket ovat sellaisessa asemassa että voisi hyvin ajatella sellaista järjestelmää jossa lainsäädännössä lykätään sen perintöveron maksua sitten siihen että perintö siirtyy seuraavalle sukupolvelle perittäväksi

lainsäädännöllisesti mahdollisia mutta en lähtisi muuttamaan järjestelmän perusrakenteita koska ruotsin mallissakin on se ongelma että se lukitsee omaisuuden sille tietylle henkilölle jos jos ei halua sitten joutua niitä veroseuraamuksia maksamaan myöhemmin perintöveron pitäisi olla riippumaton siitä mitä omaisuudella tehdään sen jälkeen eli markkinatalouden näkökulmasta suomen malli on kuitenkin hyvä mutta siinä pitää etsiä joustoja niille ihmisille joilla maksukykyongelmia voi olla siinä pitää olla inhimillinen

moni mielikuva ja kauhukuva on peräisin ajalta ennen vuotta kaksituhattaseitsemäntoista jolloin tehtiin uudistuksia tähän tähän lahja ja perintöveroon jotka muun muassa suojaavat leskeä ja perillisiä entistä paremmin se kannattaa muistaa joten nämä edustaja meren esittämät luvut tuossa alussa olivat vanhentuneita esitän kaksi kysymystä kokoomukselle ihan yksinkertainen kysymys sanokaa vuosiluku jolloin perintö ja lahjavero poistetaan jolloin mieluummin siis perintövero poistetaan alennetaan työn verotusta ja toinen jatkokysymys haluatteko siis tilalle omaisuusveron kuten ruotsissa on ruotsissa valittiin näistä kahdesta veromuodosta siellä on edelleen voimassa omaisuusvero jos tämä teitä miellyttää enemmän niin tämä on varmaan uutinen aika monelle lisäksi huomautan että että

edustaja harakalle haluaisin todeta että tällä kaudella hallitus on vähentänyt työnteon yhteydessä maksettavaa tuloveroa neljä miljardia ei tätä savottaa ihan kertaheitolla hoideta loppuun asti mutta aikansa kutakin ja varmaankin ensi vaalikaudella päästään sitten perintöveron kimppuun viimeistään toden teolla kuten on todettu ja täällä havaittu yhdessä tässä nykyjärjestelmässä on ongelmia se ei ole ongelmaton kuten edustaja harakka sanoi

tehdä riittävän ajoissa yrityksen omaisuuden siirrosta suunnitelmaa ja edelleen ihan tavalliselle ihmiselle tavalliselle palkansaajalle jopa vasemmistoliiton kannattajalle se voi olla kova paikka kun perii kesämökin ja syntyy velvollisuus maksaa siitä perintövero jos ei varaa ole koskee kokoomuslaisia myöskin en tarkoita sitä että olisimme

arvoisa

puhemies kun niitä veroja ei nyt valtion maksettavaksi voi laittaa niin kyllä ne on kansalaisilta jollakin tavalla kerättävä mutta tämä perintö ja lahjaveroasia pitäisi kyllä hoitaa järkevämmin tässä järkevämmin tässä maassa pitkässä juoksussa varmaan siitä joudummekin luopumaan ensisijaisesti lesken aseman turvaaminen kun puoliso kuolee että hänelle ei aiheudu siitä puolison kuolemasta kohtuutonta tilannetta pahimmillaan joutuu talon myymään ja lähtemään niin sanotusti mieron tielle sitä ei saisi tapahtua kyllä meidän eduskunnassa pitää kantaa sydän ihan lämpöisenä tätä asiaa eteenpäin ja ja tehdä niin että lesken asema verotuksellisesti turvataan toinen yhtä tärkeä asia on pienyritysten toiminta sukupolvenvaihdostilanteessa sitten kun yrittäjä luopuu ja luovuttaa tai tilanteessa jossa yrittäjä itse on menehtynyt kun uusi sukupolvi jatkaa niin siinä tilanteessa yritys joutuisi vaikeuksiin olisi tärkeää että se yritys jatkaa toimintaansa se maksaa sitä kautta veroa eikä niin että se menee kerralla nurin ja siinä tulee valtavat vahingot yhteiskunnalle pitkässä juoksussa ruotsin mallin mukaan meidän on kuitenkin jonain päivänä mentävä
arvoisa rouva puhemies kiitos kansalaisaloitteen tekijöille tärkeästä aloitteesta perintövero on epäoikeudenmukainen vero sillä se kohdistuu omaisuuteen josta kertaalleen maksettu sdpn mukaan tietenkin paras mahdollinen vero on kaksinkertainen vero perintöverosta kuitenkin seuraa monia käytännön ongelmia aivan tavallisille ahkerille suomalaisille perintöverosta selvitäkseen leski tai muu lähiomainen saattaa joutua ottamaan lainaa tai pakkomyymään omaisuuden perintövero hankaloittaa myös sukupolvenvaihdoksia yrityksissä mielestäni olisikin perusteltua että seuraava hallitus ottaisi asiakseen ratkaista suomen olosuhteisiin sopivan mallin ja aikataulun jolla perintöverosta luovuttaisiin seuraavan hallituksen verolinjan on on oltava työntekoon kannustava ja nykyistä verojärjestelmää yksinkertaistava suunnitelma perintöverosta luopumiseksi sopisi tähän linjaan luontevana osana

arvoisa puhemies on mielestäni hyvä ja arvokas asia että tämä kansalaisia kiinnostava perintöverokysymys on nyt tuotu eduskunnan keskusteluun tämän kansalaisaloitteen myötä kiitos siitä aloitteen laatijoille ja sen allekirjoittaneille sinänsä se että perintö ja lahjavero juuri tällä hetkellä poistettaisiin niin että sitä ei enää ensi olisi on varmaankin taloudellisesti varsin mahdotonta näiden mainittujen lähes miljardin suuruisten verotuottojen johdosta mutta haluaisin keskittyä siihen että nähtäisiin tähän veroon liittyvät epäkohdat ja ongelmat ja käytäisiin niitä yhdessä ratkaisemaan ja selvittämään siitä voi joitakin kustannuksia koitua mutta ei ihan niin suurta summaa se että yritysten sukupolvenvaihdokset onnistuisivat on myös työllisyyskysymys ja totta kai meidän täytyy pyrkiä poistamaan kansalaisia kohtaavia epäoikeudenmukaisia tilanteita kuten sitä että omaisuus on pakko myydä kiireellä pois perintöveron maksamiseksi tai on otettava velkaa että voi maksaa perintöveron näitä keinoja perussuomalaisten ryhmä on esittänyt aiemmin ja tulee esittämään vastakin ja niitä kannatan lämpimästi
arvoisa

puhemies etteivät nyt esimerkiksi kaikki lesket ja alaikäiset perilliset tässä nyt täysin täysin järkyty täällä täällä salissa sanotusta niin muutama fakta tilanne on se että veroa maksetaan ylipäätään vain kahdenkymmenentuhannen euron arvoisesta perinnöstä ja leski maksaa vain siltä osin perinnön arvo ylittää satakymmentätuhatta euroa hänellä on oikeus jäädä asumaan yhteiseen asuntoon jolloin veroa ei peritä hyvä on entä lapset perilliset saavat kymmenen viiva kuudenkymmenen prosentin huojennuksen jos leski jää asumaan asuntoon esimerkki kuusikymmentäkahdeksan vuotias leski jää asumaan kolmensadantuhannen euron arvoiseen arvoasuntoon kaksi lasta perii puolet asunnosta huojennuksen jälkeen molemmille jää maksettavaksi perintöveroa kaksituhatta euroa

arvoisa puhemies keskustan puoluekokous linjasi viime kesänä että perintö ja lahjaveroon pitää tehdä muutoksia pitää kohdistaa siten että niillä saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus sukupolvenvaihdoksiin työnteon kannusteisiin ja siihen että tavallisten perintöä saavien suomalaisten tilanne helpottuu kuitenkin perintö ja lahjaveron poisto kerralla ilman muita muutoksia johtaisi ojasta allikkoon korkeamman luovutusveron vuoksi perintöveron poisto merkitsisi joillekin tuntuvaa verotuksen nousua omaisuuden myyntihinnasta ei voisi enää vähentää perintö tai lahjaverotusarvoa ja se merkitsisi nykyistä korkeampaa veroa me katsomme että verotusta tulee kehittää kokonaisvaltaisella näkemyksellä tämä poisto edellyttäisi muita muutoksia verojärjestelmään ja sen varmistamista ettei muutos aiheuttaisi suurta aukkoa valtiontalouteen mahdolliset muutokset perintöveroon tulee tehdä osana verotuksen kokonaisuudistusta tavoitteena pitää olla työllisyyttä ja talouskasvua tukeva verojärjestelmä ennen kaikkea pitää huomioida se että

arvoisa puhemies täällä viitataan ruotsiin aika monessa kohtaa ruotsissa ei ole perintö eikä lahjaveroa ei siellä kyllä ole autoveroakaan ja sen takia kun meillä se on sieltä tuodaan niitä ilmaston kannalta erittäin haitallisia vanhoja autoja koska ruotsin kruunun kurssi on tällä hetkellä edullinen näin tämä talous menee itse kuulun siihen porukkaan edustaja harakka joka haluaa poistaa perintö ja lahjaveron koska poistaminen aiheuttaa yksinkertaisen verojärjestelmän mennään sitten luovutusvoittoveroon jossa omaisuutta realisoitaessa tuosta ruotsista vielä edustaja harakka olisimme nyt joskus mekin viisaita täällä ja tekisimme semmoisia päätöksiä kuin ruotsissa koska siellä työllisyysaste on lähes kahdeksankymmentä prosenttia siellä on investeringssparkonto jossa on se teidän vihaamanne omaisuusvero joka on nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia siitä tilin pääomasta

arvoisa puhemies otetaan myös muutama fakta edustaja harakka puhuu täällä koko ajan että minä olen puhunut vääristä luvuista juu en en todellakaan ole minä todella tiedän mistä minä puhun tämä tämä veronmaksajain keskusliiton luentosarja oli tämän lakimuutoksen jälkeen ja täällä on huomioitu ne asiat joten en ymmärrä mistä puhutte lisäksi vaikka veroluokkia muutettiin niin ei omaisuuden arvostusta ole mihinkään muutettu elikkä minä en minä en ymmärrä mitä ihmettä te yritätte sekoittaa tätä asiaa kyllä minä tiedän että puolisovähennys on yhdeksänkymmentätuhatta euroa mutta jos on vaikka kolmensadantuhannen euron omakotitalo ja se jaetaan kahdella se on sataviisikymmentätuhatta siitä vähennetään yhdeksänkymmentätuhatta niin minun laskuoppini jälkeen siitä jää vielä kuudennellakymmenennellätuhannennella kyllä siitä maksettavaa jää jos eläkkeellä oleva rouva asuu omakotitalossa jonka arvo on noussut niin hänen pitäisi useampi tonni jostain repiä rahaa ja se ei teitä hätkäytä se näin että no rapatessa roiskuu että jos nyt siinä muutaman mummon verorahat menee niin ei se nyt haittaa kun kokonaisuus säilyy

arvoisa puhemies verotus on monimutkainen asia ja kaikkea ei voi muistaa joten kun edustaja harakka tässä viittasi ruotsiin että siellä olisi edelleen varallisuusvero voimassa niin jouduin googlaamaan ja kas kummaa löysin faktan että ruotsissa varallisuusvero poistettiin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemän minkä jälkeen espanja on ainoa eu maa joka verottaa kotimaista varallisuutta italiassa on eräänlainen varallisuusverojärjestelmä se koskee ainoastaan ulkomaalaisia sijoituksia ja varoja viimeinen eu maa joka kokonaan poisti varallisuusveron oli ranska ja se tapahtui viime vuodenvaihteessa

puhemies edustaja meri on eri asia kantaa huolta pienituloisten asemasta ja mahdollisuuksista maksaa perintöveroa kuten tässä on kuultu hyviä esimerkkejä niin se on pyritty huomioimaan myöskin niissä muutoksissa mitä verotukseen on tehty siltä osin en usko että on olemassa mitään erimielisyyttä puolueiden kesken

mitä on käyty hallituksen kolmenkymmenen miljoonan panostuksesta takuu eläkkeen parantamiseen ja vähimmäispäivärahoihin niin tällä vaalikaudellahan on käytetty neljäkymmentä miljoonaa suurten miljoonaperintöjen verotuksen keventämiseen onko tämä sitten linjassa niiden tavoitteiden kanssa mitä keskusta ja kokoomus ja perussuomalaisetkin tässä linjaavat että pitää huolehtia pienituloisista kun se todellinen politiikka mitä tehdään on se että miljoonaperintöjen verotusta kevennetään ja sitten halutaan poistaa tämä vero kokonaan

arvoisa rouva puhemies täällä on kuultu mielenkiintoisia talousteoreettisia puheenvuoroja vihervasemmalta on puhuttu siitä että omaisuus pysyy lukittuna jos ei peritä veroa sitten kun henkilö kuolee miltähän se tuntuu siinä kohtaa kun sattuu äkkikuolema ja kun mietitään sitä kahdeksankymmentä luvulla rakennettua omakotitaloa että miten sen saisi myytyä kun tämä teidän hyvä ilmastopolitiikkanne mitä kyselytunnilla käytiin läpi on vielä edesauttanut sitä että kahdeksankymmentä luvulla rakennettua omakotitaloa on aika vaikea myydä nykypäivänä edustaja harakka on oikeassa siinä että perintöveroahan pystyy huojentamaan omalla toiminnallaan hallintaoikeustestamentilla ja monenlaisilla en sano tempuilla vaan järkevillä toimenpiteillä mutta sitten kun verosuunnittelua ei ole tehty ja sattuu sopiva kohtuuton tilanne

viiva kahdensadantuhannen euron perinnöstä ensimmäisessä veroluokassa joka on se kevyempi vero alarajan kohdalla on kolmetuhattaviisisataa euroa ja sen jälkeen kolmetoista prosenttia ylimenevästä osasta ihan jos mietitään että on omakotitalo ja kesämökki niin rajat paukkuvat ylitse siinä kohtaa ja aika kova se vero vaan on
arvoisa rouva puhemies keskustelussa on kysytty mikä on kokoomuksen aikataulu meillä ei itse asiassa ole aikataulua vaan meillä on puoluekokouspäätös siitä että me haluamme tehdä selvityksen siitä että voisimme luopua joko osittain tai kokonaan perintöverosta ja korvata sen luovutusvoittoveron kautta eli meillä on valmius edetä tässä reippainkin askelin perintöverosta luovuttaessa verotuloja hukkuisi siis lyhyellä aikavälillä todellakin noin seitsemänsataa miljoonaa mutta samaan aikaan tulisi rahaa merkittävästi lisää kulutukseen ja tästä ainakin noin viidennes palaisi takaisin

toisaalta sitten luovutusvoittovero jota olemme kokoomuksessa esittäneet toisi alkuvaiheessa vuoden kaksituhattaneljätoista selvityksen mukaan noin neljäsataa miljoonaa summa on todennäköisesti tällä hetkellä jo korkeampi eli kokoomuksella on aina malli esittää silloin kun me esitämme jotain veroa purettavaksi ja meidän mielestämme perintövero ei ole enää tästä

arvoisa puhemies ensinnäkin totean että perussuomalaisilta on tulossa lakialoite joka poistaa kaikkein pahimpia ongelmia esimerkiksi lesken lesken aseman suhteen täällä on perusteltu perintöveron poistamista sillä että perintö on kertaalleen verotettua mietin sitä että ensinnäkin perinnön saaja ei kyllä siitä ole maksanut veroa puoliso on tietysti maksanut tietyn osan mutta hänelle annetaan vähennykset sitten lapset eivät ole maksaneet en minä ainakaan isän ja äidin veroja maksanut mutta jotakin pientä sitten taas kun sanotaan että maksetaan veroa veron päälle niin kun me tankkaamme auton tai maksamme kiinteistöveron niin minä ainakin maksan sen kertaalleen verotetulla rahalla eli tätä kiertoa on koko ajan tämä peruste ei oikein istu tähän tilanteeseen
arvoisa puhemies veroahan maksetaan siitä että raha tai tavara siirtyy henkilöltä toiselle niin tässä kuin arvonlisäverossa tai työ joka on se suorite olennaista nyt on miettiä sitä mikä on hyvä verojärjestelmä kokonaisuudessaan ja minusta on rehellistä sanoa tässä tilanteessa ääneen että on suoranaista veropopulismia sanoa että perintöverosta olisi järkevää luopua tai että siitä olisi mahdollista luopua lyhyellä aikavälillä ei kokoomus ole hallituksessa sitä toteuttanut vaikka se nyt täällä sitten vähän sinne päin antaa ymmärtää muutamat sen populistisimmat kansanedustajat ette te ole luopumassa perintöverosta annoitte annoitte ymmärtää näin no nyt minä pidän huolta valtion varallisuudesta ja te edustaja heinonen te kuuntelette tämä vero tämä vero on niitä jotka asiantuntijoiden mielestä ovat eniten laiskaa rahaa työn verotusta kannattaa keventää eniten ensimmäisenä sen jälkeen sen jälkeen seuraavassa ryhmässä ovat arvonlisävero ja muut verot joista osa ei ole

vielä kaksi otetaan adlercreutz jolla oli täällä varaus mutta oli välillä pois luulin että ette käytä sitä mutta olkaa hyvä adlercreutz ja sitten

euroa osinkoja jota varten sillä pitäisi olla kolmekymmentä euroa rahaa jos vielä ajattelee sitä että yhdellä eurolla omaa pääomaa saattaa saada kolme euroa vierasta pääomaa markkinoilla kolmenkymmenen euron menetys onkin sadankahdenkymmenen euron menetys yritykselle eli se että yritys joutuu maksamaan tälle henkilölle euron jotta hän voisi maksaa perintöveroa heikentää yrityksen rahoitusasemaa sadallakahdellakymmenellä eurolla eli kyllä tällä on merkitystä yrityksillekin

arvoisa puhemies ensiksi tästä ruotsin tilanteesta siellä peritään sijoituksista ja sijoitusvakuutuksista omaisuuteen perustuvaa veroa minä sanon sitä omaisuusveroksi sitä ei suomessa tehdä jos haluatte sen suomeen niin keskustelen mielelläni

iso joukko taloustieteilijöitä heikki niskakankaasta markus jänttiin vetosi uudelle hallitukselle että pidetään kohtuullinen perintö ja lahjaverotus voimassa mitä tulee sitten yritysten perintötilanteisiin niin täytyy sanoa että nykyinen järjestelmä on yrityksille äärimmäisen edullinen ja nämä huojennukset ovat sellaisia joitten perään ei pitäisi valittaa

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja hyvät muut paikallaolijat itse olen jo pidemmän aikaa kannattanut perintöverosta luopumista ja niin teen nytkin muistaakseni myös tuon kansalaisaloitteen kävin allekirjoittamassa silloin kun aloite oli auki kiitos aloitteen tekijöille hyvästä työstä

arvioituna meidän naapurimaistamme ei itse asiassa enää yhdelläkään ole tällaista veroa käytössä eikä perintövero enää täytä millään tavalla toimivan veron määritelmääkään virossa ei ole perintöveroa vuonna kaksituhattaviisi sosiaalidemokraattien johdolla ruotsi luopui perintöverosta ja norjakin vuonna kaksituhattaneljätoista myös itänaapurimme venäjä luopui perintöverosta jo vuonna kaksituhattakuusi sielläkin missä perintövero vielä meidän tapaan on käytössä harvoissa maissa verotetaan yhtä pieniä perintöjä kuin meillä edelleen verotetaan perintöverosta luopuminen ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä että verotulot hukkuisivat mallin tulisi nimittäin olla esimerkiksi vastaava kuin ruotsissa missä perintövero samalla korvattiin yhtä aikaa myyntivoittoverolla näin siis päästiin eroon kohtuuttomista tilanteista missä yllättävänkin kuoleman hetkellä perintöveroon oli vaikea ja jopa mahdoton löytää rahaa esimerkiksi meillä suomessakin tällä hetkellä noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia perinnöistä on juuri asuntovarallisuutta verovelvollisen verovelvollisen kuitenkin helpompi selviytyä veroista suunnitelmallisemmin ja näin myyntivoittovero toimisi nykyisen perintöveron aikana esimerkiksi perillinen usein joutuu myymään jopa oman kotinsa maksaakseen perintöveron monille perheyrityksille perintövero voi olla loppu vaikka tiettyjä huojennuksia näihin tilanteisiin onkin tehty perintöveron poisto siis turvaisi myös monen perheyrityksen työllisyyttä kun veronmaksuun tarvittavaa rahaa ei tarvitsisikaan repiä yrityksen käyttöpääomasta jos siis ensinkään yritys tästä selviäisi

kuin perintövero tällaisella ruotsin mallilla pttn jo vuonna kaksituhattaneljätoista tekemän arvion mukaan luovutusvoittoveron tuotto lisääntyisi meillä noin neljälläsadalla miljoonalla eurolla tällä hetkellä kun perintöveronkin tuotto on noussut on todennäköistä että summa olisi lähellä jo puolta miljardia kun suuri määrä verotettavaa omaisuutta tulisi siis tämän kautta luovutusvoittoverotuksen täyden soveltamisen piiriin ptt on lisäksi arvioinut että valtaosa suomalaisista hyötyisi perintöveron poistamisesta perintöverosta luovuttaessa verotuloja hukkuisi lyhyellä aikavälillä noin viisisataa viiva seitsemänsataa miljoonaa mutta samaan aikaan rahaa tulisi merkittävästi lisää tätä kautta kulutukseen ja tästä siis siis viidennes palautuisi valtion kassaan arvonlisäverona työllisyyskin tässä mallissa paranisi ja lopulta siis yksittäisten suomalaisten lisäksi tästä hyötyisi koko maamme meidän nykyinen mallimme on kannustanut osan jopa veropakolaisiksikin ja itse asiassa tämäntyyppisistä ongelmista ruotsinkin tilanne lähti liikkeelle perintöveroa pääsee siis pakoon ja tällaisessa tilanteessa häviäjänä on aina suomi näin kävi aikanaan myös ruotsissa ja siksi maa perintöverosta luopuikin ja loppupelissä koko ruotsi on voittanut hämmentyneenä olen tätä keskustelua kuunnellut ymmärrän sen että vihervasemmistosta perintöveroa puolustetaan mutta sitä en ymmärrä kuinka ihmeen tavalla myös vihreät näitä veroja rakastavat mutta hehän rakastavat

tulin tänne eduskuntaan kansanedustajaksi työskentelin noin kaksikymmentä vuotta muun muassa pankkilakimiehenä pietarsaaren seudulla pohjanmaalla ja olen ollut lukuisissa tapauksissa mukana selvittämässä perintöjä tekemässä perunkirjoituksia tekemässä perinnönjakoja olen nähnyt mitä perintövero käytännössä voi yksittäisen suomalaisen perheen kohdalla tarkoittaa olen myös nähnyt mitä se voi tarkoittaa jos lapsi menettää molemmat vanhempansa ja onneksi tilanne on muuttunut vuosien varrella paremmaksi onneksi tässä tilanteessa on tänä päivänä parempi perintöverotuslainsäädäntö kuin aikaisemmin ja onneksi tässä on on tapahtunut myös edistystä mutta kaikki nämä ongelmakohdat eivät ole poistuneet

arvoisa puhemies samalla kun rkp haluaa että pitkällä tähtäimellä luovutaan perintöverosta haluamme myös että verot käytännössä sitten tuodaan takaisin valtion kassaan luovutusvoittoverolla katsomme että se olisi oikeudenmukainen tapa menetellä ja katsomme myös että olisi viisasta katsoa miten esimerkiksi ruotsissa ja norjassa on nämä asiat hoidettu tässä vaiheessa olisi kuitenkin syytä mennä yksi askel eteenpäin ja se on konkreettisesti se että pitäisi luopua perintöverosta kun on kyse sukupolvenvaihdoksista yrityksissä me tarvitsemme yrittäjiä me tarvitsemme jatkajia meidän perheyrityksillemme ja se olisi viisasta tässä vaiheessa se sisältyy myös rkpn vaihtoehtobudjettiin

ymmärsin ei nyt tainnut jäädä kovin paljon käännettävää kun oli välillä ruotsia

arvoisa puhemies värderade talman tämä on tärkeä kansa laisaloite ja haluan kiittää aloitteen alullepanijaa christian pundarsia

edustaja meri oli pyytänyt vastauspuheenvuoron myönnän sen hänelle ja sitten edustaja kurvisen varsinainen puheenvuoro
kiitos arvoisa puhemies nyt täytyy sen verran tarkentaa tuota äskeistä edustaja harakan puheenvuoroa kun hän puhui siitä että aina aina lapsille tulee vähennys tästä verosta että se kyllä koskee vain ja ainoastaan alaikäisiä että täysi ikäiset lapset eivät eivät saa alennusta verosta ja ja toiseksi ainakin tämä perussuomalaisten lakialoite koskee nimenomaan leskeä joka jää asumaan asuntoon sitä ei veroteta ennen kuin hallintaoikeus lakkaa tai jos leski perii puolisonsa niin asunto ei olisi perintöveron alaisuudessa

prosenttia perinnönsaajista on kuitenkin hyvin tavanomaisissa perintöveron määrissä tämä ei ole mikään rikkaiden helpotus

arvoisa puhemies kuten tuossa puhujapöntössä jo jo yritin tarkentaa tämä viittaus veron kiertämiseen välttämiseen jopa rikollinen välttämiseen ei ole mikään peruste sille ettei tämä vero olisi hyvä ja hyväksyttävä silloin täytyy vain tiivistää veropohjaa tämä ei ollut kommentti mihinkään edustaja meren aikaisempaan puheenvuoroon vaan lähinnä siihen perusteluun jonka edustaja heinonen tässä esitti ruotsissahan oltiin aivan eri tilanteessa kun perintöverosta luovuttiin koska perintövero oli käynyt juuri juuri liian helpoksi kiertää se se oli täynnä aukkoja ja reikiä ja juuri siihen johtaisi hallituspuolueiden pyrkimys osittain heikentää perintöveroa

herra puhemies meillä on täällä tänä iltana käsittelyssä kansalaisaloite joka koskee perintöverotuksen ja myös lahjaverotuksenkin poistamista yli viidenkymmenenseitsemäntuhannen henkilön allekirjoittama aloite puhemies kannatan tämän aloitteen perusideaa minun mielestäni meidän olisi suomessa syytä järkevällä aikajänteellä luopua ainakin perintöverosta ja sitten mikäli se lahjaverokin siinä kylkiäisenä kulkee mahdollisesti siitäkin mutta ainakin perintöverosta on varmasti selvää että tämä kansalaisaloite ei varmasti tällaisenaan näin kun budjettia käsitellään ja budjettisyksyä eletään nyt mene läpi mutta esimerkiksi ensi vaalikaudella tulisi pitkäjänteisesti järkevästi harkitusti jonkinlaisella portaikolla luopua tästä verosta perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa suuruus määräytyy perintönä saatavan omaisuuden ja sukulaisuussuhteen mukaan kuitenkin täällä on keskustelussa mainittu se että vain isoista perinnöistä maksettaisiin veroa ja minusta se väite on virheellinen koska vain alle kaksikymmentätuhatta euroa oleva perintöosuus on verosta vapaa jos tähän perintöosuuteen kuuluu kiinteää omaisuutta kuten esimerkiksi omakotitalo kesämökki ehkäpä jokunen hehtaari metsittynyttä peltoa tai sitten jopa ihan sitä metsääkin niin hyvin äkkiä nämä perintöosuudet paukkuvat yli eipä kaksikymmentätuhatta euroa siinä ole juuri yhtään mitään

jos tämä vero poistetaan perintöveron tukemiseen liittyy myös paljon vasemmistoromantiikkaa ja ihan silkkaa kateuttakin ajatellaan että kyllähän miljonäärien lapsilta sopii ottaa ja sillä saadaan niitä tässäkin keskustelussa mainittuja varallisuuseroja kurottua kuitenkin kansan syvät rivit ovat olleet perintöverotusta vastaan jo pitkään eräässä muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa seitsemänkymmentäviisi prosenttia vastaajista kannatti perintöverosta luopumista perintöveroa on kutsuttu monesti jopa vihatuimmaksi veroksi perintövero alkaa olla harvinaisuus myös mantereellamme euroopassa jos pohjoismaisia esimerkkejä seurataan ruotsi ja norja ovat luopuneet perintöverosta ja esimerkiksi itävalta on yksi verosta luopuneista mielestäni tässäkin asiassa suomen tulee seurata yleistä pohjoismaista linjaa ja ensi vaalikaudella voitaisiin tosiaan ryhtyä toimiin veron poistamiseksi perintöveron oikeudenmukaisuutta perustelevat unohtavat käytännön elämän todellisuuden nykyinen järjestelmä puree erityisesti sellaisiin kuolinpesiin joissa on asuntoja tai kiinteää omaisuutta osumaa tulee erityisesti maaseudulle jossa omistetaan maata eli kiinteää omaisuutta läheskään aina perilliset eivät pysty maksamaan veroa pesän omaisuudella vaan vero maksetaan omista muista varoista tai otetaan lainana nykyaikana kiinteistöjen muuttaminen rahaksi veron maksua varten ei ole aina helppoa ei varsinkaan jos kuolemantapaus on sattunut yllättäen ja kysymyksessä on esimerkiksi talo tai rakennus maaseudulla haja asutusalueella perintöverot nousevat yllättävän koviksi ihan keskiluokkaisen henkilön kuollessa esimerkiksi jos vainaja omisti omakotitalon kesämökin ja pienen metsäpalstan merkityksetöntä ei ole sekään että veroa maksetaan omaisuudesta hartaasti ja moneen otteeseen verotettu vuosikymmenten varrella puhemies kansantalouden kannalta perintöveron ongelma on se että se on vastaisku ihmisten säästämiselle ja omaehtoiselle pitkäjänteiselle vaurastumiselle suomessa pikemminkin pitäisi tukea piensijoittamista eli niin sanottua kansankapitalismia ei rangaista siitä suomalaisille tulisi opettaa taloustaitoja ja kannustaa siirtämään varoja pankkitilien nollakoroilta vaikkapa kotimaisiin pörssiosakkeisiin pienomistaminen lisää talouden vakautta ja helpottaa erilaisia velkaongelmia puhemies perintövero kerää aika paljon rahaa valtion kassaan ja tätä aukkoa täytyy jollakin tavalla paikata itse olisin valmis tuomaan ruotsin esimerkkejä kuten esimerkiksi säätämään erityisen perityn omaisuuden luovutusvoittoveron tai säätämään että maksettava jos omaisuudesta luopuu tietyn ajan kuluessa vaikkapa viiden vuoden sisällä arvoisa puhemies täällä on punavihreitten puolueitten näkökulmasta tuotu esille että nyt jo on erilaisia huojennuksia perintöverossa ja sehän pitää paikkansa totta kai hallintaoikeustestamenteilla ja erilaisilla omaisuusjärjestelyillä pystyy vähentämään sitä maksettavan perintöveron määrää

jotka ajattelevat että suomi on köyhä maa ja sellaiseksi jää arvoisa puhemies ihan loppuun haluan yhden asian vielä ottaa esille kun jälleen meillä on käsittelyssä kansalaisaloite on tietysti upeaa että meillä on aktiivisuutta tämä on sieltä omalta kotiseudultani myönnän oman tietämättömyyteni etten ennen tätä keskustelua tiennyt että tämä aloitteen alullepanija on vaasasta mutta pohjalaiset ovat aina lähteneet liikkeelle joskus vähän yli innokkaastikin tietysti se on arvokas asia että kerätään nimiä ja ollaan asioitten puolella mutta joskus on tullut vähän mieleen tällä vaalikaudella kun näitä kansalaisaloitteita melkein kuukausittain täällä meillä käsitellään että ovatko ihmiset ajatelleet että tapa vaikuttaa asioihin on se että pannaan pankkitunnuksilla nimi nettiin tai allekirjoitetaan jokin adressi kyllähän tilanne on se että tätäkään asiaa minä kannatan tätä kansalaisaloitteen ideaa ei kansalaisaloitteella kyllä pysty ratkaisemaan vaan pitää tehdä huolellisempi valmistelu puhemies toivoisinkin että puolueiden kautta vaikutettaisiin tähän perintöveronkin poistamiseen ja tämä kansalaisaloiteinstituutio joka on tarkoitettu ikään kuin täydentäväksi ja korjaavaksi järjestelmäksi ei muodostuisi pääsäännöksi vaan vaikutettaisiin puolueiden kautta mieluiten oman puolueeni keskustan kautta mutta kyllä tuolla sdpssäkin kannattaisi varmaan vaikuttaa kun noita edustaja harakan puheita kuunteli että ymmärrettäisiin miten tämä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemies lyhyesti vain valiokunnan mietinnön esittely laissahan on kyse siitä että työmarkkinatuen ja peruspäivärahan suuruista summaa voitaisiin käyttää palkkatuen tai starttirahan pohjana työttömyys etuuksien puolesta laki on ollut meillä voimassa nyt uudelleen se on ollut joskus aikaisemminkin voimassa sitten se on purettu ja nyt se on uudelleen voimassa tällä esityksellä sitä jatkettaisiin siihen asti kun on arvioitu että maakuntauudistus lähtisi liikkeelle valiokuntakin suhtautui positiivisesti esitykseen koska se ikään kuin lisää palkkatuen käyttömahdollisuuksia ja on järkevää että passiivista etuutta käytetään mieluummin aktiivisesti kuin pelkästään passiivisesti valiokunta painottaa sitä että on tärkeä tehdä arviointi rahoituksesta ja palkkatuesta ja että tuo arviointi tehdään ja siitä seuraava lainsäädäntö tuodaan eduskuntaan vielä tällä vaalikaudella nyt siirryn sitten oman puheenvuoroni puolelle minusta esitys on erittäin tärkeä siitä näkökulmasta että kun me valiokunnassa olemme kuulleet maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän kasvupalvelu uudistuksen rahoituksesta niin

ministeri on monta kertaa meille sanonut että kasvupalveluihin siirtyy tulevissa maakunnissa juuri se summa joka siellä tälläkin hetkellä on mutta kuitenkin meille esitellyistä materiaaleista on käynyt ilmi että sieltä otetaan pois kaksisataa miljoonaa euroa sen vuoksi että ajatellaan että passiivietuus on käytettävissä maakunnissa mutta passiivietuus ei ole siellä tällä lailla käytettävissä vaan me tarvitsemme tälle jatkolaille jatkolain jotta se on käytettävissä ja ymmärrän kyllä että pykälien pitää olla hieman erilaiset siinä vaiheessa kun mennään maakuntahallintoon kuin tässä vaiheessa jolloin te toimistot tekevät